välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

edustaja taimela ja viisikymmentäkahdeksan muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kolme

hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

suomi on pitkien välimatkojen maa mikä asettaa maan liikennejärjestelmälle erityisiä haasteita liikenneinfrastruktuurimme on keskeinen osa kansallisomaisuuttamme joka palvelee kansalaisten ja talouden tarpeita väyläverkon kehittämisen kautta on mahdollistettu uusia työn asumisen ja palveluiden malleja liikenneväylien kehittäminen on myös vahvasti sidoksissa maakuntien ja alueiden kehittymiseen ja rakentamiseen julkinen liikenne on suomalaisen liikennejärjestelmän keskeinen osa kattavat yhteydet yhdistettynä runkoliikenteeseen ovat mahdollistaneet liikkumisen eri puolilla maata työn ja opiskelun perässä viimeaikojen teknologinen kehitys ei ole vähentänyt liikkumista vaan mahdollistanut matkustusetäisyyksien kasvun liikenteen ja teknologian kehitys on myös keskittänyt palveluiden tarjoamista ja palvelut ovat myös siirtyneet maantieteellisesti kauemmas kun matkustusnopeus on kasvanut liikennejärjestelmämme on myös tärkeä kansallinen kilpailukykytekijä tämän hallitus tuntuu unohtaneen nopeatahtisessa maailmassa liikennejärjestelmän vetovoima lasketaan luotettavuuden rinnalla minuuteissa myös saavutettavuus on tärkeä liikennepalveluita käyttävien yritysten ja kansalaisten sijainnista riippumatta hyvät liikenneyhteydet hillitsevät muuttoliikettä taajamiin ja luovat uusia mahdollisuuksia asumiselle ja työlle kunnille seutukunnille ja maakunnille liikenneyhteydet ovatkin yhtä tärkeä menestyksen ehto kuin maamme liikenneyhteydet maailmalle ovat globaalissa kilpailussa tulevaisuuden visiona liikennejärjestelmämme tulisi avata uusia mahdollisuuksia työlle yrittämiselle ja asumiselle lyhentää fyysisiä välimatkoja tarjota ihmisille ja tavaroille ekologisesti kestävä liikkumismalli teknologian kehitystä hyödyntäen tavoitteissa onnistuminen vaatii päämäärätietoista johtamista kehittämiseen sekä riittäviä resursseja suomessa vallitsee julkisessa liikenteessä sekajärjestelmä eri liikennemuotojen luonne ja ominaisuudet on otettu huomioon säätelyssä muun muassa erot liikennöinnin joustavuudessa toimintatapana on ministeriötasoinen koordinointi jolla varmistetaan elinkelpoiset liiketoimintamahdollisuudet järkevä kokonaisuus sekä maantieteellinen tasapaino kannattamatonta mutta välttämättömäksi katsottua liikennöintiä on edellytetty lupaehtoina julkisen liikenteen subventointitarpeen hillitsemiseksi sipilän hallituksen liikennepoliittisena linjana on markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjausta purkamalla hallituksella on vahva usko että kilpailu tuo automaattisesti uudistuksia ja innovaatioita hallituksen linjan vaarana on toimijoiden kilpailun kääntyminen keinoiltaan negatiiviseksi palvelujen saatavuuden ja laadun kannalta kuitenkin on on vaikea nähdä eri toimijoille hajautettujen markkinoiden tuottavan yhteiskunnalle ja suomen kilpailukyvyllekin tärkeitä julkisen liikenteen koordinoituja kehittämishankkeita parantavan eri liikennemuotojen yhteensovittamista luomalla yhtenäisiä matkaketjuja ja lippujärjestelmiä sekä ennakkoluulottomasti panostavan uuteen teknologiaan ja kalustoon kansainvälisten ilmastotavoitteiden kannalta on hyvä muistaa raideliikenteen olevan ainoa fossiilisista polttoaineista pääosin sähköön siirtynyt joukkoliikennemuoto henkilöjunaliikenteessä valtionyhtiö vr on ollut vapautuneen linja autoliikenteen puristuksissa nopeat suorat yhteydet kaupunkien välillä ja kysyntäperusteinen joustava hinnoittelu ovat haastaneet vrn joka ei ole kyennyt muuttamaan toimintatapojaan riittävän nopeasti samaan aikaan rataverkon investointi ja korjausvelka on estänyt vrää

käyttämästä nopeusetuaan ja heikentänyt junaliikenteen luotettavuutta matkustajien silmissä tosiasiassa enemmistö raideliikenteen häiriöistä johtuu rataverkon ja ohjauslaitteiden vikatilanteista häiriöt rataverkon ruuhkaisemmilla osuuksilla heijastuvat monelta osin yksiraiteiseen rataverkkoon koko maassa näitä rakenteellisia ongelmia ei voida ratkaista liikennöitsijän tai liiketoimintamallien kautta kuten hallitus ilmeisesti ajattelee toisaalta on vaikeaa ymmärtää että ensin valtion varoin panostetaan merkittävästi liikenneinfrastruktuurin parantamiseen kuten esimerkiksi seinäjoki oulu rataan ja sen jälkeen vähennetään liikennöintivuoroja tämä ei ole kansantalouden kannalta järkevää vr on ilmoittanut syksyn aikana merkittävistä markkinaehtoisen liikenteen vähennyksistä ja käy parasta aikaa yt neuvotteluita henkilöstön ja todennäköisesti myös palveluiden vähentämisestä tämän lisäksi liikenne ja viestintäministeriö ilmoitti syyskuussa sopineensa yhdessä vrn kanssa uuden sopimuksen ostopalveluliikenteestä missä toteutetaan sipilän hallitusohjelman mukainen viidentoista miljoonan euron vuosittainen leikkaus liikenteen ostopalveluista säästöstä valtaosan hallitus kohdensi raideliikenteeseen hallituksen leikkausten tuloksena junaliikenne loppuu maaliskuussa kaksituhattakuusitoista usealla rataosuudella kokonaan ja vähenee muualla tämä on synnyttänyt suurta vastustusta lakkautettujen reittien matkustajissa sekä herättänyt huolen vaikutuksista maakuntien talouteen ja elinvoimaisuuteen maakuntien kunnat ovat sitoutuneet rataliikenteen käytön edistämiseen muun muassa kaavoituksella ja tuntevat nyt itsensä aiheellisesti petetyksi hallituksen toimesta liikenne ja viestintäministeri berner on vakuuttanut että lakkautetut junayhteydet korvataan markkinaehtoisella linja autoliikenteellä linja autoliikenne on vain luonteeltaan erilaista kuin junaliikenne varsinkin y junan koskettamien karjaan inkoon ja siuntion tapauksessa linja autoliikenteellä ei junayhteyttä pystytä edes korvaamaan kohtuullisessa matkustusajassa on myös aihetta epäillä syntyykö ylipäänsä markkinaehtoista linja kyseisille reiteille käytännössä hallitus ohjaa matkustajia joukkoliikenteestä yksityisautoiluun ministeri berner on saamansa palautteen seurauksena kiirehtinyt avaamaan junaliikennettä kilpailulle ja todennut vrn ja valtion välisen monopolisopimuksen sallivan kilpailun henkilöliikenteessä niillä rataosuuksilla joilla vr ei liikennöi ministeri on luvannut junaliikenteen kilpailun mahdollistavan lainsäädännön olevan valmis maaliskuuhun mennessä jotta uudet toimijat voivat aloittaa liikennöinnin lakkautetuilla rataosuuksilla kun vr lopettaa omat vuoronsa todellisuus on kuitenkin aivan jotain muuta vaikka ministeri onnistuisi valmistelemaan hyvän lainsäädännön kilpailun vapauttamiselle ei liikennöinti ala lakkautetuilla rataosuuksilla vielä maaliskuussa yksikään operaattori ei saa tässä aikataulussa kokoon lupia kalustoa tai henkilökuntaa esimerkiksi kun rautateiden tavaraliikenne vapautettiin vuonna kaksituhattaseitsemän kilpailulle vasta nyt yksi junarahtioperaattori on valtakunnallisesti aloittelemassa toimintaansa raideliikenne loppuu sipilän hallituksen säästöpäätöksellä näillä rataosuuksilla ja matkustajien siirtyessä muihin kulkuneuvoihin reittien uudelleen avaaminen tulevaisuudessa on epätodennäköistä ilman merkittävää julkista tukea

junaliikenteen vapauttaminen kilpailulle on tulevaisuuden kehityssuunta johon eussa valmisteltavat rautatiepaketit ovat suomeakin viemässä matkustajaliikenteen avaamiseen tähtäävä neljäs rautatiepaketti on kuitenkin vielä keskeneräinen vrn monopolisopimus päättyy ja sitä on mahdollisuus jatkaa korkeintaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän hallitus on ministeri bernerin johdolla ottanut toisen linjan ja valmistelee lainsäädäntöä kilpailun avaamiselle jo aiemmin hätiköiden valmistellussa kilpailun avaamisessa on kuitenkin useita vaaran paikkoja miten raideliikenteen kokonaiskuvasta huolehditaan miten järjestetään laadukas ja aidosti kilpailtu liikenne ja kuka vastaa raideliikenteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä uhkakuvat kermankuorinnasta ovat perusteltuja tästä on useita esimerkkejä euroopan maissa joissa raideliikenne on avattu kilpailulle kiireellä huonosti valmistellen hallituksen suunnitelmat kilpailun vapauttamisesta eivät rajoitu vain junaliikenteeseen ministeri bernerin asialistalla ovat jo postipalvelut taksiliikenne sekä tavaraliikenne liikennekaarilainsäädäntömallin takana asuminen suurten kasvukeskusten ja valtaväylien ulkopuolella vaikeutuu entisestään keskustavetoisen hallituksen toimesta puhtaasti markkinaehtoinen liikenne keskittyy todennäköisesti vain tuottavimmille reiteille ja markkina alueille tappiota tuottavat palvelut jäävät julkisin varoin tuotettaviksi tai poistuvat kokonaan hallituspuolueiden on turha jatkossa puhua koko suomen asuttuna pitämisestä

digitaalisaatio ja liikkumisen muuttuminen palveluksi muuttavat lähivuosina liikenteen rakenteita ja liiketoimintamalleja radikaalisti liikennetalouden luova tuho paitsi luo uusia liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia myös tuhoaa vanhoja vaikka suurelle osalle kuluttajista uudet digitaaliset liiketoimintamallit mahdollistavat aiempaa paremmat liikennepalvelut edullisemmin yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia myös niistä kansalaisista joiden palveluita rakennemuutos merkittävästi heikentää tai poistaa ne kokonaan tämä näkökulma puuttuu hallituksen

kansalaisten perustuslaillinen yhdenvertaisuus vaarantuu jos syrjäseutujen joukkoliikennepalvelut lakkaavat monissa maakunnissa seurataan pelolla hallituksen toimia esimerkiksi junaliikenteen ostopalveluiden muutoksista ei informoitu asianomaisia kuntia tarpeeksi ajoissa puhumattakaan mahdollisuudesta vaikuttaa päätökseen sama pelko vallitsee nyt muun muassa lentokenttäverkon tulevaisuuden osalta näillä päätöksillä tulee olemaan suuri merkitys maakuntien investoinneille ja työllisyydelle hallitusohjelmassaan hallitus lupaa olla kasvattamatta kuntien kustannuksia ja tästä olisi syytä pitää kiinni myös joukkoliikenteen osalta edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen miten hallitus varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja asianmukaiset julkiset liikenneyhteydet koko maassa miten hallitus turvaa maakuntien olemassa vientiteollisuuden ja matkailun elinvoimaisuuden ja talouskasvun sekä luo uusille yrityksille investointimahdollisuuksia turvaamalla saavutettavuuden aikooko hallitus perua maakunnille kohtalokkaat junaliikenteen ostopalveluleikkaukset esimerkiksi peruuttamalla osan autoveron alentamisesta miten lakkautetun ostopalveluliikenteen korvaava liikenne hoidetaan kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakuusitoista miten hallitus varmistaa huolellisen ja tasapainoisen lainvalmistelun uudistustensa itse asetetuissa aikatauluissa ja miten hallitus takaa liikennepalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja yhteiskunnallisen kokonaisedun hallinnan liikennejärjestelmän rakennemuutoksessa

arvoisa puhemies

eroihin toimijoiden omistamien ara asuntojen vuokratasoissa nyt hallituksen esityksellä tarkennetaan omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä ja poistetaan nykyisen kaltaisia eroja eri vuokrataloyhteisöjen omistamien ara asuntojen vuokratasoissa madalletaan joissakin kohteissa ilmenneitä huomattavan korkeita vuokria sekä hillitään asumiskustannusten nousua ja tehostetaan omakustannusvuokrien valvontaa keskeiset kohdat esityksessä ovat rajoitetaan tuleviin peruskorjauksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa vain kohtuulliseen määrään asetuksella tätä kohtuullista määrää on tarkoitus tarkentaa yhdeksi viiva kahdeksi euroksi neliötä kohti kuukaudessa edelleen rajoitetaan vuokrien tasausta normaalien ja erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kesken alennetaan omakustannusvuokrissa perittävä omistajan omarahoitusosuudelle maksettava korko nykyisestä kahdeksan prosentin tuottomahdollisuudesta neljään prosenttiin asetetaan vuokratalojen omistajille velvollisuus kilpailuttaa hankkimansa merkittävät kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt sekä laatia näistä jälkilaskelmat näillä toimenpiteillä toimitaan vuokratalojen asukkaiden parhaaksi vuokrien nousua hilliten tämä hallituksen esitys oli lausuntokierroksella elo syyskuussa lausuntopalautteen perusteella hyvin moni tuntui kannattavan tavoitteita mutta keinoista oli erimielisyyksiä monet yksityiset vuokrataloyhtiöt vastustivat näitä tehtyjä muutosehdotuksia kuten jotkut kunnat sen sijaan asukkaat kannattivat ehdotuksia mutta pitivät niitä puolestaan paikoin lievinä eli olisivat halunneet jopa voimakkaampia rajoituksia

lausuntopalautteen perusteella hallituksen esitykseen tehtiin se muutos että vuokrien ja käyttövastikkeiden yli maakuntarajojen luovuttiin tähän toimeen ryhdyttiin sen takia että jos kielto yli maakuntarajojen olisi vuokrien ja käyttövastikkeiden osalta voimassa hyödyt olisivat todella minimaaliset mutta haitat monissa vähäisen asuntokysynnän alueella sijaitsevissa kohteissa erittäin suuret sen takia tästä kohdasta luovuttiin mutta arvoisa puhemies tällä esityksellä tuodaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen edelleen näissä asunnoissa ja alennetaan vuokriennousupaineita mikä on ollut pitkään ja monien hallitusten tavoitteena nyt se toteutuu

arvoisa rouva puhemies hallitus on tehnyt hyvää työtä kun hallitusneuvotteluissa tehtiin linjauksia niitä laitetaan nyt käyntiin byrokratiaa vähennetään ja asumisen kustannuksia valtion rahoittamissa asunnoissa oikeasti lasketaan onhan se ollut outoa mekin varmaan tiedämme monia tuttuja jotka asuvat ara asunnoissa kalliimmalla vuokralla kuin yksityisellä puolella vapaarahoitteisista asunnoista on ollut toimintatapoja jotka eivät oikeastaan kestä päivänvaloa mutta mutta koska ne ovat olleet laillisia niitä on on tehty mielestäni on hyvä että korjauskustannuksia ei voi ei voi ylimitoittaa ei voi korkotuotolla korkotuotolla tehdä mahdottomia ja esimerkiksi tavallisten ja erityisryhmille tulevien vuokrien tasaamista ei tehdä väärin on myös itsestään selvää että kilpailutuksen pitäisi olla arkipäivää kaikessa kaikessa asuntojen korjauksessa näinhän teemme yksityisomistuksessa vaikka en asu itse ara asunnossa täällä helsingin päässä niin täytyy sanoa että minullakin jäi suu auki kun huomasin vähän jäljestäpäin

osakeyhtiöissä toimivat ne vain annetaan jollekin ja hintataso voi olla normaaliin hintatasoon verrattuna jopa kol min nelin viisinkertainen mitä arvelette että ihan tavallinen saunan remontointi maksoi omassa asunto osakeyhtiössäni yli seitsemänkymmentätuhatta kotimaakunnassani tällainen remontti olisi noin kymmenentuhatta euroa

arvoisa puhemies

siellä missä on tarve asuntoihin kohtuuhintaista asumista ei ole tarjolla eli tarve on nimenomaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen nyt käsillä oleva ehdotus jossain määrin ainakin tavoitetasolla tähyää tähän se tuleeko tämä onnistumaan vai onko tuloksena vain nykyistä heikompi varautuminen vuosi ja peruskorjauksiin jää nähtäväksi

oikeansuuntainen mutta riittämätön koska meillähän kohtuuhintaisen asumisen ongelmat ovat kuitenkin syvemmällä kyse on siitä miten saamme kasvatettua erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muualla kasvukeskuksissa asuntojen määrää hallituksen kehysbudjetti ei sen enempää kuin tulevan vuoden talousarviokaan lupaa hyvää valtion korkotukilainojen omavastuukorkoa nostetaan nykyisestä yhdestä prosentista kolmeen pilkku neljään prosenttiin tällä on huomattavasti suurempi merkitys vuokrien määräytymisessä kuin nyt käsillä olevalla lakiesityksellä jo tällä hetkellä kohtuuhintaisten vuokra asuntojen vaje on suuri ja ongelma vain pahenee muun muassa kasvaneen maahanmuuton seurauksena nyt tarvittaisiinkin erityinen toimenpideohjelma jolla aran mahdollisuuksia toimia kohtuuhintaisen asumisen moottorina kehitettäisiin asuntorakentaminen ja siihen kytkeytyvä korjausrakentaminen olisi nähtävä investointina ei kulueränä koko ajan kasvavaa työttömyyttä voitaisiin myös rakentamisen vauhdittamisella hillitä meillä on tiedossa että yhden työntekijän panos rakennustyömaalla lisää kerrannaisvaikutuksia usealla työntekijällä palveluissa ja liikenteessä tähän tehtävään toimenpideohjelmaan olisi myös valtion ja kuntien välisen hyvin käyntiin lähteneitä lähteneitä mal pitää jatkaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tästähän ympäristövaliokunta on yksimielisesti lausunut että näin todella pitäisi tehdä liikenne ja asuntorakentaminen on kytkettävä näiden sopimusten kautta entistä kiinteämmin yhteen hyvien liikenneyhteyksien varrelta on löydyttävä

kaavoitettuja tontteja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen valtion porkkana kuntiin päin on liikenneväylien rakentaminen erityistä panosta tarvitaan raideliikenteeseen edellinen hallitushan teki tässä jo hyvää työtä nämä suunnitelmat olisi syytä nyt kaivaa esiin

on kuten jo sanoin liikenneinfran osalta asuntorakentamisen osalta ja asuinalueiden ja peruskorjauksen osalta investoinneista ei kuluerästä ja tähän työllisyystilanteeseen tämä sopisi äärimmäisen hyvin samalla voitaisiin ratkoa

täytyy myös muistaa että pitkällä tähtäimellä asumisen hintaa ei suomessa saada alas ellei meillä ole riittävästi asuntoja niin että ei puhuta niukkuudesta ja tästä niukkuudesta puhutaan erityisesti siellä missä työpaikkoja syntyy tämä tarkoittaa myöskin sitä että emme kykene sitten vastaamaan

niihin kuntiin joissa joissa asuntojen hinnat ovat korkeat ja tätä kohtuuhintaista asumista ei ole haluan vielä tässä yhteydessä ottaa esiin yhden asian joka ei tule eduskunnan käsittelyyn mutta joka liittyy pyrkimykseen tai kuviteltuun pyrkimykseen lisätä kohtuuhintaisia asuntoja pienituloisille kyseessä on asetusesitys jolla palautettaisiin tulorajojen tarkistus ara asuntoihin tämä esitys on saanut täystyrmäyksen kunnilta sillä vain lisättäisiin byrokratiaa sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että asuntoja saataisiin lisää tämä on myös ristiriidassa

arvoisa rouva puhemies kohtuuhintainen asuminen ja vuokriennousun paineen hillitseminen ovat tärkeitä tavoitteita ja täytyy antaa asuntoministeri kimmo tiilikaiselle kiitosta siitä että reippaalla tahdilla on lähdetty näiden asuntotuotannon ja ja asuntoasioiden hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoon liikkeelle kohtuuhintaisen asumisen paras tae on niin kuin edellinenkin puhuja puhuja oppositiosta se että meillä on riittävästi rakentamista ja ja riittävästi asuntoja asuntotuotantoa sen takia hallitusohjelmassa onkin kirjattu asuntotuotannon vauhdittaminen ja työn alla on selvitys vuokra asuntojen korkotuen kymmenen vuoden välimallista kysyisin ministeri tiilikaiselta hieman tällaista laajempaakin katsausta tähän mitä kaikkea on ja millä tavalla nämä nämä uudistukset ovat ovat etenemässä meillähän on tarkoitus myös valitusoikeuksia rajata tehdä valitusmaksuja että kaavoitusta saataisiin nopeutettua meillä on miljardien hankkeet erilaiset hankkeet odottamassa luvituksia kaikki eivät toki asuntotuotantoon tietenkään mutta moneen muuhun ja ja sen takia näissä asioissa on syytä edetä tulemme myös luopumaan kaavoituksessa vahvistamismenettelystä ja pieni lisärakentaminen tullaan sallimaan ilmoitusmenettelyllä isona asiana maankäyttö ja asumissopimukset mal sopimukset on tarkoitus ulottaa myös kasvukäytäville ja kysyisin

hetkellä helsingissä kaavoitusmääräykset tekevät asuntorakentamisesta kahdeksansataa euroa neliöltä kalliimpaa kuin on hiukan kauempana ulkopuolella sen takia on erittäin tärkeää että tämä mal sopimusten mukainen asuntotuotannon tukeminen kohdennetaan myös näille kasvukäytäville suurten liikenneväylien varrella helsinki hämeenlinna tampere helsinki lahti helsinki turku suunta on kohtuuhintaista maata tarjolla siellä on halukkuutta rakentaa näiden suurten liikenneväylien varteen kohtuuhintaista asumista kysynkin millä aikataululla tähän päästään että saadaan tätä tukea myös näiden kasvukäytävien varsille eikä vain suuriin kasvukeskuksiin niin kuin

arvoisa puhemies minusta oli hyvä että itse asiassa käytitte nämä puheenvuorot niin kuin käytitte koska kannattaa nyt tarkemmin perehtyä siihen minkälaisen hallituslinjan on tämä hallitus valinnut nimittäin tehän lopetatte kohtuuhintaisen asuntotuotannon kokonaan se on todella suuri arvovalintakysymys minusta edustaja myller puhui ihan oikeasta asiasta mehän kiitämme ministeriä siitä että teitte tämän toitte tämän esityksen tänne tätä selvitettiin jo viime kaudella ja minusta se on oikeansuuntainen ja siitä kritiikistä huolimatta että se ei laske vuokrahintoja merkittävällä tavalla on minusta silti oikein että toitte tämän mutta se on iso arvovalintakysymys että te ette voi pitää tätä omavastuukorkoa nyt siinä prosentissa joka oli suuri saavutus viime kaudella ja nyt kun se nostetaan kolmeen pilkku neljään prosenttiin te voitte heittää hyvästit kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle varsinkin kun investointiavustuksia ei välttämättä tule tosin olen olettanut että ministeri tulisi tässä katumapäälle ja siltä osin investointiavustusta vielä tarjottaisiin kuitenkin joillekin ryhmille

arvoisa puhemies tällä lakimuutoksella tuodaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen on totta kuten edustaja myller totesi että kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole siellä missä niitä pitäisi olla eli vaje on suuri neljä vuotta sitten silloinen ministeri kiuru lupasi nopeasti kohtuuhintaisia vuokra asuntoja kolme viiva neljä euroa kuukaudessa vuokrat edullisempia ja niin edelleen ilman valtion tukitoimia vielä kaiken lisäksi miksi ette ole sitten kuitenkaan hoitaneet asiaa kuntoon te olitte ministerinä edustaja viitanen miksi asia ei tullut neljän vuoden aikana kuntoon selitykset eivät nyt auta

edustaja viitanen vielä totesi että nyt sitten lopetetaan tämä kohtuuhintainen asuntotuotanto vallan niin kyllä nyt ollaan tekemässä sitä päinvastoin kuin mitä te saitte aikaiseksi

arvoisa puhemies sehän tässä nyt toden totta huolestuttaakin että juuri ne kohtuuhintaisen asuntotuotannon parannukset mitä tehtiin viime kaudella esimerkiksi valtion tuki lakkautuvat nyt sitten ensi vuoden alusta siinä suhteessa kun ollaan tuettu sitä että ihmisille syntyisi kohtuuhintaisia koteja tämä hallitus vie kaikki ne kannustimet tukitoimet pois omavastuukorko nostetaan jälleen kerran sellaiselle tasolle että kukaan ei rakenna näitä tämä on iso ja koko ympäristövaliokunnan koko eduskunnan esittämä huoli ja tässä tilanteessa jos missä tarvittaisiin kokonaisvaltainen ohjelma millä saadaan muutoksia nopeasti se tässä huolestuttaa kovasti ministeri te olette sen lisäksi leikkaamassa erityisryhmien investointiavustuksen valtuutta viime kaudella sovitusta te olette nyt tämän mal sopimuksen kytkemisen infra rakentamiseen repinyt auki täällä pääkaupunkiseudulla se ei toteudu ja samoin sitten kun tässä puhutaan korjauksista viime kaudella pistimme sataviisikymmentäviisi miljoonaa ylimääräistä rahaa kotien peruskorjaukseen ja nyt näitä rahoja leikataan minimiin eli voisitteko ottaa kantaa myös siitä näkökulmasta miten tämä vaikuttaa paitsi kohtuuhintaisiin koteihin myös työllisyystilanteeseen

puhemies syyttely ja vanhojen muistelu ei välttämättä ole hedelmällinen tapa vuorollamme on eri puolueista asuntoministereitä asuntoministereitä ollut kyllä asuntopolitiikan perusongelma on se että se on tällainen kysynnän ja tarjonnan lakiin perustuva homma ja kun ei ole tarpeeksi tarjontaa niin hinnat ovat korkeita ei töölössä asunto maksa saman verran kuin manhattanilla new yorkissa sen takia että kaavoitus on kalliimpaa tai joidenkin tällaisten yksittäisten syiden takia vaan asuntojen hinta ja sitä kautta myöskin vuokrat määräytyvät käytännössä asuntopörssissä tämä on iso rakenteellinen ongelma sen vuoksi pelkästään pääkaupunkiseudulla on kymmeniätuhansia ihmisiä vuokra asuntojonoissa jonottamassa niitä liian vähäisiä

pilkku neljään prosenttiin leikataan korjausavustuksia leikataan erityisryhmien investointiavustuksia ja niin edelleen

minusta oli hyvä että kun mölsä sanoi että viime kaudella ei kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistetty niin koska oli päinvastoin sain vielä käyttää todella tarkentavan puheenvuoron viime kaudella kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaviisitoista tehdyt toimet eli ne jotka tehtiin ison asuntopoliittisen paketin osalta ovat alkaneet purra siinä paketissa korkotuen korkotuen omavastuukorko oli siis yksi käynnistysavustuksia myönnettiin kymmenentuhatta euroa per kohde ja silloin lähtövuokra oli yhdeksän pilkku kaksi euroa per neliö per kuukausi nyt vuonna kaksituhattakuusitoista

ilman käynnistysavustusta ollaan tilanteessa jossa kohteen lähtövuokra tulee nousemaan noin viiteentoista pilkku viiteen euroon per neliö per kuukausi eikö tämä ole aika kova juttu että viime kaudella tuotettiin asuntoja joiden lähtöhinta oli alle kymmenen euroa neliö ja nyt se on kohta yli viisitoista sen takia kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotanto ei enää nouse

on aivan liian kalliit vuokra asunnot ongelma on myöskin se että esimerkiksi isojoella saadaan kaksio

seitsemällätoistatuhannella eurolla helsingissä vastaava kaksio maksaa kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta euroa sama arkkitehti samanlainen rakentaminen samat tarvikkeet mistä tämä johtuu yksi asia joka tähän vaikuttaa on meidän koko vinoutunut systeemimme me olemme rakentaneet tämän systeemin sillä tavalla että yhteiskunnan varoilla meidän verovaroillamme me maksamme asumistukien muodossa nämä rakentamiset me mahdollistamme tämän järkyttävän järkyttävän korkean vuokratason tähän maahan niin kauan aikaa kuin me suostumme tähän korot nousevat niin yksityisellä kuin kunnallisella ja valtiollisella puolella meidän täytyy pystyä laskemaan vuokratasoja niitä ei ei lasketa siten että köyhät pannaan itse maksamaan ei tietenkään vaan meidän on pystyttävä laskemaan vuokratasoa ja se on tämän hallituksen hyvä asia että hallitus pyrkii nyt siihen että ainakin uusissa asunnoissa ja korjausten jälkeen

puhemies se puute mikä meillä on asuntopolitiikassa ollut on pitkäjänteisyyden puute sen takia olisi ollut äärimmäisen tärkeätä että viime hallituksessa laitettiin liikkeelle olisi voitu jatkaa ja vahvistaa koska näyttää siltä että me olemme kaikki kaikki samaa mieltä siitä asiasta että että kyseessä on nimenomaan se että että meillä ei ole tarjontaa mutta on kysyntää nyt kun puhutaan esimerkiksi tästä kymmenen vuoden välimallista niin mehän emme tiedä vielä millainen se se tulee olemaan mutta se ei edusta missään tapauksessa pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta koska siinä ikään kuin väliaikaisesti nämä asunnot ovat vuokra asuntoina ja hinta tulee olemaan se mitä täällä sanottiin selvästi yli nykyisten aravavuokrahintojen mutta me tarvitsemme nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja
myönnän vielä vastauspuheenvuoron seuraaville edustajille edustajat heinonen torniainen jokinen viitanen kiuru krista ja edustaja uotila sen jälkeen ministeri vastaa

arvoisa puhemies tilastot ovat lahjomattomia ja ja eihän peruutuspeiliin katsominen mitään ratkaise mutta tosiasia on se että asuntoministerinä ministeri vapaavuori taitaa olla tällä hetkellä kärjessä siinä miten miten paljon tähän maahan asuntoja uskon siihen että ministeri tiilikaisen aikana nähdään jälleen hyvä harppaus ja siinä esimerkiksi tämä kymmenen vuoden välimalli korkotuessa on yksi hyvä keino mitä on toivottu ja uskon uskon siihen että se saadaan ja silloin kun meillä on riittävästi rakentamista riittävästi asuntotuotantoa niin silloin kaiken asumisen kustannuksia saadaan alaspäin ja se on se on hyvä tavoite mutta minun mielestäni on nyt kuitenkin rehellistä ja reilua arvioida esimerkiksi tätä hallitusta ja ministeri tiilikaista hivenen pidemmän aikajänteen päästä eli annetaan nyt ministerin tehdä näitä toimenpiteitä mitä meillä hallitusohjelmassa on paljon ja katsotaan mitä tapahtuu itse uskon että näillä hallitusohjelmatoimenpiteillä joita nyt ministeri tiilikainen määrätietoisesti arkeen vie tähän maahan saadaan lisää rakentamista erilaista rakentamista kohtuuhintaisia vuokra asuntoja mutta myös muuta asuntotuotantoa

puhemies on erittäin hyvä asia että hallitus on tarttunut ripeällä otteella parantamaan rakentamisen edellytyksiä erilaiset tukitoimet ja tukimuodot ovat erittäin tärkeitä mutta ei tarvita pelkästään tukimuotoja ja ja tukitoimia tarvitaan paljon myös byrokratianpurkua sinne suunnitteluun kaavoitukseen rakentamiseen ja niin edelleen sitä kautta saadaan myöskin sitä tuotantoa lisättyä se on äärimmäisen tärkeää ja toivon että hallitus jatkaa tällä ripeällä otteella myöskin siihen suuntaan

nimenomaan tämän hallituksen esityksen tavoitteena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa ja se on omasta mielestäni nimenomaan hyvä asia tässä hallituksen esityksessä

arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että nyt ymmärretään se että että liikenne ja asuntopolitiikka kulkevat käsi kädessä sen vuoksi on tärkeä tämä näkökulma jota jota nyt ollaan avaamassa että että nämä kasvukäytävät ovat myös niitä alueita joihin asuntotuotantoa pitää tukea ei pelkästään suuriin kasvukeskuksiin kun keskustelee nuortenparien kanssa jotka suunnittelevat sijoittumista elämänsä sijoittumista niin he puhuvat juuri näistä suurista liikenneväylistä ja niiden varteen sijoittumisesta koska ei tiedä mistä se työ aina löytyy sen väylän varrelta jatkossa välttämättä ei kannata sitoutua yhteen paikkakuntaan vaan vahvaan liikenneväylään ja kasvukäytävään ja sen takia on tärkeää että myös tukemista ohjataan näiden kasvukäytävien varteen mutta se edellyttää myös tietynlaisia panostuksia liikenneinfraan jotta saamme rakennetusta liikenneinfrasta maksimaalisen hyödyn irti pienillä lisäinvestoinneilla investoimalla seisakkeisiin avaamalla vaikka moottoriteiden levähdysalueita

puhemies hallitusohjelmaa arvioimme ja sehän tässä eniten pelottaakin että nyt nimenomaan ollaan viemässä tätä kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukea pois kyllä minä nyt tässä jälleen kerran ihmettelen kun näen sata prosenttisen takinkäännön perussuomalaisten osalta viime kaudella vaaditte kovasti valtion toimia kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja nyt kun olette itse hallituksessa niin sanotte täällä että nimenomaan näitä tukia ei saisi olla lainkaan olikohan tässä nyt jälleen kerran se markkinaehtoisuus mistä tuolla äskeisessä välikysymyksessä oli kysymys puhemies muistan ihan muutaman päivän takaa ylen uutisoinnin jossa pääkaupunkiseudun kuntien päättäjät kritisoivat hallitusta siitä että siltä puuttuu koko kaupunkipolitiikka siellä taisi olla kokoomuksen entinen kansanedustaja mäkinen vantaalta kovasti huolissaan tästä asiasta tämä on vakava ongelma ja toivon arvoisat hallituspuolueet ottakaa tämä vakavasti ihmiset tarvitsevat kohtuuhintaisia koteja

hallitus on pistänyt käytännössä katsoen jäihin tämän lähiöiden kehittämisen ja se liittyy mitä suurimmassa määrin myös viisaaseen asuntopolitiikkaan haluaisin myös tästä ministeriltä kommentteja

oli hyvä että tuo vapaavuoren välimalli tuli tässä esiin ja sitä täällä peräänkuulutettiin jo että silloin nousi asuntoja kyllä nousi valtio ottikin roolin jossa yhtäkkiä tuettiin markkinaehtoista vuokra asuntotoiminnan synnyttämistä ja vielä kysyn teiltä uudelleen sitäkö varten veronmaksajien rahoja käytetään että synnytetään grynderiasuntotuotantoa samalla vielä veronmaksajien rahoilla näinhän ei pidä tehdä lähtövuokraan tuli kaksikymmentä euroa per neliö per kuukausi minä uskon kyllä siihen että luojan kiitos varmasti ministeri tiilikainen tähän ei halua lähteä nyt kysymys on siitä että että jos tämä on ainoa malli

tämä vuokranmäärityksen tarkistaminen niin tämähän johtaa siihen että nämä toimet jäävät todella paljaiksi nyt on kysymys siitä että te lopetatte kokonaan kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon ja olen samaa mieltä siitä että annetaan ministerille armoa teillä on mahdollisuus palauttaa tämä korkotaso vaikka olette määritellyt nyt että luovutaan tästä

on ihan tärkeää sen pitäisi oikeastaan olla hallituksen kärkihankkeiden joukossa että se saataisiin hanskaan koska se vaikuttaa työllisyyteen se vaikuttaa kansalaisten ostovoimaan se vaikuttaa kansalaisten palkansaajien palkkapyyntötasoihin jos käytettävistä olevista tuloista menee kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia asumiseen saatava rahaa elikkä asumisen kalleus on tosi iso yhteiskunnallinen ongelma puhutaan sitten korkeista vuokrista tai muista korkeista asumiskustannuksista ja sen takia kannustusta ministerille tämän asian eteenpäinviemiseksi mitä tulee tähän tasaamiseen yksityiskohtana tähän esitykseen liittyen niin minusta siinä on kyllä järkeä siinä mielessä että moni vuokralainen joka kuuliaisesti maksaa kaikki kulut pääomakulut ylläpitokulut kaikki asumisensa kulut on tasausjärjestelmien epäoikeudenmukaisuuksien takia joutunut maksamaan siinä sivussa aivan toisia asuntoja myöskin ja toisten asuntojen

saa tulla

kiitos arvoisa puhemies tämä nyt käsillä oleva esitys nimenomaan rajaa vuokrien nousua aivan niin kuin edustaja uotila totesi tällä nyt rajoitetaan sitä kuinka paljon erilaisia kuluja pystytään vuokralaiselle asettamaan kuten edustaja kiuru totesi tätä on todellakin selvitelty ja on tainnut olla jopa lausunnoilla aikaisemmin nyt se tehdään eikä vain suunnitella asuntorakentamisen lisääminen on hallituksen kärkihanke työllisyys ja

osana on asuntorakentamista lisää miten kun täällä valitetaan että nyt viedään edellytykset kohtuuhintaiselta asuntotuotannolta niin valitettavasti olette väärässä ei viedä edellytyksiä kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen tarvitaan lisää toimijoita luovutaan siitä että vain tietyt toimijat tietynnimiset toimijat saavat rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja siirrytään kohdekohtaiseen tarkasteluun saamme uusia toimijoita kohtuuhintaisen asuntorakentamisen piiriin kymmenen vuoden välimalli ei ole se sama välimalli kuin joskus aikaisemmin vaan uusi välimalli jonka selvitysmies ensi viikolla tulee esittelemään sen jälkeen siihen tartutaan ja valmistellaan lakiesitykset sen pohjalta

neljänkymmenen vuoden rajoitusaika on jossain kohdin aivan liian pitkä mikäli tuo asunnon omistaja sitoutuu sijoittamaan sen pääoman pääoman uustuotantoon on kohdekohtaisesti mahdollista aiemmin luopua tästä käyttörajoituksesta myydä asuntoja alkaa tuottaa uusia saamme lisää rakentamista ja kuten edustaja viitanen jo tiesi kiurulta oli ilmeisesti lipsahtanut ohi asuntorakentamisen lisäämiseksi investointiavustukset opiskelija asuntoihin nuorisoasuntoihin senioriasuntoihin säilyvät jos haluamme lisätä rakentamista niin näillä matalan avustusprosentin kohteilla saamme samalla rahalla enemmän käynnistyksiä kuin rajaamalla ne pois ja mitä tulee tähän käytettävissä olevaan rahaan niin yhtä paljon euroja on käytettävissä erityisryhmien investointiavustuksiin ensi vuonna kuin tänä vuonna mal sopimuksia jatketaan mal sopimuksia jatketaan kaikkien kaupunkien kanssa sen lisäksi tehdään kasvusopimuksia ja kasvukäytäväsopimuksia hallitusohjelman linjauksen mukaisesti aloitusavustukset helsingin seudulla säilyvät kymmenentuhatta euroa per alkava asunto ole mihinkään poistumassa kunnallistekniikka avustukset säilyvät samalla tasolla mal sopimuksissa kunnallistekniikka avustukset säilyvät samalla tasolla koko mal sopimusten piirissä arvoisa puhemies on hienoa että asuntopolitiikan kokonaisuus kiinnostaa eduskuntaa tämä lakiesitys joka nyt tuodaan on vuokra asukkaitten kannalta tarpeellinen koska se hillitsee nousupainetta hillitsee mahdollisuuksia periä ylisuuria vuokria muuten näistä toimista aina kun hallituksen esityksiä tulee mielihyvin jatkan keskustelua kanssanne
täällä oli muutama vastauspuheenvuoropyyntö vielä aloitetaan edustaja lindtman olkaa hyvä
arvoisa puhemies on tärkeää että kun tätä asuntopolitiikkaa käsitellään sitä käsitellään ja se mitä jokinen täällä sanoi on on äärimmäisen tärkeää liikennehankkeet ja asuminen kulkevat käsi kädessä siitähän nimenomaan esimerkiksi tässä valtion ja helsingin seudun kumppanuudessa on ollut kysymys että saataisiin uusia kaavoitettuja tontteja että voitaisiin ratkaista se saada lisää asuntoja no mitä te teette veditte pisara radan pois valtio petti lupauksen ja kun te sanotte että pitää saada lisää toimijoita niin sehän edellyttää lisää tontteja nyt kun teillä näihin neuvotteluihin ei ole tarjota edes lämmintä kättä vaan kylmää kättä niin mistä niitä tontteja luulette samaan aikaan sitten jotka vielä tässä tilanteessa rakentavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa vedätte ne tuet pois tai vedätte ne minimiin jolloin sekin vaarantuu eli nyt näillä toimenpiteillä jotka te teette sekä tämän kumppanuuden puolelta että sitten tämän ara tuotannon puolelta korkotukien puolelta on riski että kumpikin näistä menee metsään ja neljän vuoden päästä toisin kuin tänä päivänä esimerkiksi vantaalla missä rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ennätystahtiin tilanne on täysin toinen jos te ette muuta

mitä ministeri juuri äsken sanoi asia mihin meidän on kerta kaikkiaan puututtava on se että vain pieni piiri täällä nykyisin rakentaa ja nykyisin korjaa se valitettavasti toimii näin koko maassa se on varsin kartellisoitunutta toimintaa ja se on erittäin vääristynyttä ja se on väärin myöskin se että meillä käytetään todella paljon ulkomaista työvoimaa rakennustyömailla vähentää suomalaisen työmiehen työpaikkoja yhtenä seurauksena tästä on on ollut muun muassa myös se että myös jälki on ollut vähän sitä sun tätä sitten suomalaiset ovat menneet korjaamaan niitä myöhemmin meille ovat tulleet märät seinät jäädäkseen homeongelmat kasvavat koko ajan ne lisääntyvät tässä onkin kysymys ei ollut niin paljon näitä siitä kun ruvettiin tekemään pullotaloja lähti home ja nyt uusissa taloissa on home jo siinä vaiheessa kun talot luovutetaan ihmisille tässä on vissi ero siihen mitä aikaisemmin oli nyt haluan kysyä ministeriltä yhtä asiaa kun nytten mennään tähän niin kiinnitetäänkö huomiota myös

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset ministerille siitä että investointiavustukset on luvattu palauttaa esimerkiksi näihin opiskelija asuntoloihin se on erittäin tärkeä asia ja se on tärkeä asia erityisesti näiden

kiinnittää huomiota tähän toiseen hallituksen esitykseen joka on nyt lausuntokierroksella se on tampereen ja helsingin seudun valtion tukemien asuntojen tulevat tulorajat tämä on erittäin huolestuttava esitys siinä mielessä että että eri asuinalueiden segregaatio on semmoinen kehitys mistä meidän kaikkien täytyy olla huolissaan ja mitä vastaan täytyy taistella tinkimättömästi tämä esitys voi johtaa siihen että yhä enemmän köyhät asuvat tietyissä taloissa tietyillä alueilla kun tavoitteena täytyy olla se että ihmiset asuisivat hyvin tasaisesti eri etnisten ryhmien suhteen ajateltuna eri tulotasojen suhteen ajateltuna eli onko ajateltu sitä lisääkö tämä esitys segregaatiota

arvoisa puhemies hyvä ministeri vähän aikaa sitten tästä ei ole kuin muutama viikko vietettiin asunnottomien yötä ja ja siellä oli kymmeniä ihmisiä paikalla mutta asunnottomia meillä on suomessa tuhansia meillä on myös perheitä joiden joiden tuloista kaksi kolmasosaa menee asumiseen siinä voi miettiä mikä osa jää lasten harrastukseen ruokaan ynnä muihin menoihin asuntojen rakentamisen ja kohtuuhintainen ei pitäisi olla yhden hallituksen tavoitteita vaan hallituksesta toiseen meidän tärkeitä kärkitavoitteita mutta tässä kohtaa kysyn myös tästä samasta aiheesta sarkkinen nosti esiin pidän tätä toimintatapaa jolla ara asunnoissa asuvien tulorajoja palautetaan sitä että se tulee pelkkänä asetuksena eduskunnan ohi erittäin huonona asiana mutta sitten tähän itse kysymykseen tosiaankin byrokratian lisääminen on yksi asia ja se ei ole varmastikaan hallituksen kärkihankkeita byrokratiaa sitä on varmasti ihan riittävästi tällä saralla jo olemassa sitten on tietenkin tämä eriarvoistuminen alueiden eriarvoistuminen jo tällä hetkellä tarkistetaan asunnon tarve ja ilman muuta jatkossakin tarpeen tulee ratkaista mutta tarvitsemmeko me siihen erillisiä asuntomarkkinoihin vaikuttavia tulorajoja en pidä tätä tarpeellisena

se oli hyvä että hallitus peruutti tässäkin aikeensa leikata investointiavustukset nuoriso ja opiskelija asumiselta mutta ongelmaksi jää että te myös samaan aikaan peruutitte edellisen hallituksen päätöksen nostaa tätä erityisryhmien investointiavustuksen kehystä koska tarve esimerkiksi ikääntyvien asumiselle on valtavan paljon kasvava nyt sitten tämä ennakointi on mahdotonta puhemies totta on kun katsoo nyt tätä hallitusohjelman kokonaisuutta että valitettavasti te olette leikkaamassa asumiseen liittyviä tukia merkittävällä tavalla paitsi uudistuotannosta käytännössä myös tänään puheena olleesta korjausrakentamisesta siitä on tullut todella paljon nyt huolta voisitteko ajatella nyt niin että peruuttaisitte myös aikeenne leikata tästä korjausrakentamisesta se palvelee paitsi sitä että me pidämme ihmisten kodit hyvässä kunnossa myös sitä että tässä suhdannetilanteessa me saisimme merkittävällä tavalla lisää työllisyyttä mitä tulee vielä vielä tähän aiempaan kysymykseen toivon kyllä että ministeri jaksaisi nyt ihan tosissaan pitää lähiöiden puolta ja jatkaa niitä kehittämistoimia koska niistä ainakin viime kaudella kovasti kovasti tuli myös myönteistä palautetta

ensinnäkin totean ministerille että on hyvä että otatte vakavasti tämän huolen eli kyllä asuntopolitiikka on tärkeää ja meidän pitää kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistää ja luotan teihin siinä että otatte eduskunnan viestin vakavasti tuolla listalla kun luettelitte minkälaisia toimia lähdette tekemään kaikkein vaikuttavin toimi on se että omavastuukorko jäisi

täällä puhua näistä euroista neljä euroa on valtavan iso raha suhteessa siihen että tämä nyt käsittelyssä oleva esitys ei

tällaisia hyötyjä pysty tuottamaan siksi minä kysynkin ministeriltä vielä kerran voisitteko kuitenkin harkita tätä tiedän että vastassa ovat valtiovarainministeriön kovat virkamiehet mutta on niitä ennenkin taivuteltu

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa joiden jälkeen mennään puhujalistaan ja nämä kolme ovat edustajat mölsä myller ja meri

arvoisa rouva puhemies

edustaja tolppanen otti home ja pullotalo ongelman tähän esiin niin siitä kohtaa tuonkin esille tämän rakennuksen valvonnan edelleen grynderit saavat rakentaa rivi ja kerrostaloja ilman minkäänlaista valvontaa niin kauan kuin alle puolet asunnoista on myymättä

enkä tarkoita tässä nyt rakennusvalvontaviranomaisia taikka vastaavaa työnjohtajaa joka on työsuhteessa rakennuttajaan olisiko tältä osin maankäyttö ja rakennuslakiin tehtävä muutos että tämä valvonta kuitenkin tämmöisissä vapaarahoitteisissa asunnoissa saataisiin järjestykseen koska siinä on selvä epäkohta edelleen tätä viranomaisvalvontaahan on koko ajan vähennetty ja niin edelleen onko tämä tuttu

arvoisa puhemies todellakin on palata tähän pitkäjänteiseen asuntopolitiikkaan usein asuntopolitiikka nähdään jonain muun politiikan osana suhdannepoliittisena työvoimapoliittisena itsekin pidän sitä kyllä tärkeänä että että asuntopolitiikkaa yhdistetään myös siihen että että työllisyyttä

mitä grynderit haluavat milloinkin rakentaa
vastauspuheenvuoro edustaja meri sen jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies tässä puhuttiin asuntojen hinnoista ja rakentamisesta ja monesta muustakin ja tämä asuntojen hinta ja rakennuskustannusten hinta ovat kyllä tärkeitä asioita menen nyt ehkä pikkuisen ohi tämän tämän hallituksen esityksen koska tämä keskustelu vähän laajeni mutta haluaisin kuitenkin ottaa puheeksi sen mitä viime viikkoina on on ollut lehdistössäkin että että esimerkiksi korjaustyö ja rakentaminen on tosi kallista kun ajattelee työmiehen hintaa sähkö ja putkimiehet maksavat normaalin ihmisen kahdenkertaisen palkan verran ja myöskin siitä rakennuskustannukset monesti nousevat täällä edustaja tolppanen otti puheeksi tämän ja siihen puuttumisen ainakin meillä hyvinkään kunnassa on käyty läpi jopa liian tiukkoja rakennusmääräyksiä jotka taas nostavat myös sitä kustannusta ja on hyvin monta erilaista valvojaa mikä myös lisää rakentajan kustannuksia suomessahan ollaan perinteisesti myös aika omistusasuntopohjaisia joten pyytäisin myös ministeriä miettimään mitä me voisimme oikeastaan tälle tehdä ja voisiko lainsäätäjä vähän katsoa sitä rakennusvalvontaa kokonaisuutena koska siellä on hyvinkin poikkeavia vaatimuksia kunnittain ja ne ovat monesti aika kohtuuttomia kun rakennetaan itselle kotia niin siellä pitää olla tulevaisuutta varten kaikki mahdolliset edellytykset olemassa

arvoisa puhemies monia mielenkiintoisia aiheita edustajat nostitte esille edustaja viitanen puhui lämmöllä lähiöistä myös nykyinen asuntoministeri on käynyt lähiöissä mutta ihan niin kuin tutustumassa ei ollut hirveän paljon tiedotusvälineitä mukana nämä korjausrakentaminen ja täydennysrakentaminen ovat erittäin tärkeitä juttuja ja niitä niitä halutaan kyllä tapetilla pitää nyt otan esimerkin tästä kun tässä monta kertaa tuli puhe että tukea sinne ja tukea tänne ja tukea tuonne ja pitäisi asuntojen hintaa pystyä alentamaan esteettömyys on asia rakentamisessa ikääntyvässä suomessa meillä on viidentoista vuoden kuluttua tarve miljoonalle esteettömälle asunnolle tällä hetkellä niitä on koossa kolmesataakolmekymmentätuhatta uustuotantoa tarvitaan saman verran korjausrakentamista saman verran no nyt kun puhutaan tästä kymmenentuhannen euron käynnistysavustuksesta niin olen kynnys ryn ja ministeriön virkamiesten kanssa käynyt läpi sitä miten esteettömyys voidaan toteuttaa kun tällä hetkellä usein se esteettömyys on toteutettu sillä tavalla että se kylpyhuone on jopa yli kuusi neliötä niin paremmalla suunnittelulla tuo esteettömyystavoite voidaan toteuttaa jopa kaksi neliötä pienemmässä tilassa kaksi säästyvää neliötä näillä rakentamisen kustannuksilla on ihan yhtä paljon kuin se kymmenentuhatta euroa käynnistysavustusta tämä kertoo siitä että jos ei ole rahaa täytyy käyttää järkeä ja täytyy näitä sääntöjä olla valmis katsomaan ja soveltamaan ja tulkitsemaan sillä tavalla että tavoitteet voidaan saavuttaa joskus myös ilman tukia nämä eivät myöskään sulje toisiaan pois esimerkiksi hissien peruskorjausavustukset muuten jatkuvat tuli sellainenkin asia tässä mieleeni usea edustaja kysyi tästä rakennusvalvonnasta ja siinä meillä on varmasti eroja kuntien välillä kun nyt sote ja

syntyy niin tässä yhteydessä täytyy myös miettiä onko siitä osviittaa rakennusvalvonnan uudistamiselle ja edustaja mölsä otti esille

että onko valvoja riippumaton siitä rakennuttajasta olen törmännyt asiaan ja se on tärkeä juttu että vastuut ja velvollisuudet selvenevät

vielä muutama kommentti edustaja razmyar pidin puheenvuorostanne kaiken kaikkiaan tuo ajatus siitä että tarve

kulkee yli vaalikausien se on juuri näin tässä on ollut monennäköistä asuntoministeriä vuosien varrella ja kun itse aloitin asuntojono oli erittäin pitkä ja pula suuri en tiedä missä ollaan kun lopetan mutta ei se ole yhdessä yössä syntynyt eikä yhdessä yössä ratkea vaan kyllä tämä

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys on oikeansuuntainen ja erityisesti sen tavoite on hyvä asuminen on nyt aivan liian kallista monille ja se ajaa ihmisiä köyhyyteen ja vuokrien korkea taso ja asuntojen puute rajoittavat myös talouden toimintakykyä erityisesti pääkaupunkiseudulla

jo aikaisemmin sanoin pelkona on se että asunnot talot ja asuinalueet eriytyvät toisistaan sosioekonomisesti erityisesti on tärkeää miettiä tätä asuinalueiden segregaatiota nyt kun maahanmuuttajien määrä suomessa kasvaa ja todennäköisesti muuttaa näille kasvaville kaupunkiseuduille on tärkeää asuntopolitiikalla varmistaa se ettei meillä tule tällä tavalla etnisesti tai sosioekonomisesti eriytyneitä asuinalueita että rikkaat asuvat toisilla alueilla ja köyhät toisilla alueilla maahanmuuttajat toisilla alueilla ja kantasuomalaiset toisilla alueilla tämä on kansallisesti äärimmäisen tärkeä kysymys ja asuntopolitiikka on yksi tärkeä työkalu tämän segregaation ehkäisemiseksi toivoisin että tätäkin asetusluonnosta tarkasteltaisiin myös tästä näkökulmasta mutta haluan tuoda sitten keskusteluun yhden uuden näkökulman mitä tässä ei vielä tänään ole ollut suomi on iso maa ja me olemme täällä nyt pääasiassa puhuneet näiden kasvukeskusten asuntopolitiikasta ja sen haasteista ja siellähän tietysti ne suurimmat haasteet ovatkin koska asuntopula ja ihmismassat ovat siellä mutta meidän pitäisi oikeastaan päästä siihen ajatteluun että suomessa vähän eri alueilla on vähän erilaista asuntopolitiikkaa tai ainakin pitäisi olla koska haasteet tuolla syrjäseuduilla ovat aivan erilaisia kuin ne ovat täällä kasvukeskuksissa siellä ongelmana on se että on liikaakin asuntoja asuntojen arvot on tyhjillään olevia ara tuettuja vuokra asuntoja jotka rasittavat kunnallisten yhtiöiden taseita on tärkeä asia huomata se että me emme voi tehdä yhtä asuntopolitiikkaa koko maan tarpeisiin vaan pitää ottaa huomioon tämä erilaisuus kysyisinkin nyt ministeriltä kun siihen on on mahdollisuus minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia on onko ollut keskusteluita siitä miten voitaisiin näiden taantuvien tai ehkä se on väärä sana eli sellaisten paikkakuntien missä missä on tyhjillään olevia ara vuokra asuntoja

haasteisiin vastata siellä olisi tarve purkaa näitä vajaakäytöllä olevia tai huonokuntoisia taloyhtiöitä mutta usein purkamisen esteenä saattaa olla se että siellä on lainaa takana tai että kustannukset purkamisesta tulevat niin suuriksi että yhtiö ei sitä kestä ja sitten toisaalta nämä nämä vajaakäytöllä olevat rakennukset rasittavat näiden yhtiöiden taseita ja ja sitä kautta sitten myös näiden asukkaiden eli tästä jos pystyisi ministeri sanomaan näkemyksiä mutta tärkeää tässä asuntopolitiikassa on kaiken kaikkiaan katsoa tämä koko asuntopolitiikan ketju jotta saataisiin se se tavoite täyttymään kohtuuhintainen ja riittävä asuntotuotanto ja ihmisille hyvät ja kohtuuhintaiset asunnot ja se lähtee kuntien maapolitiikasta tämä on yksi asia mikä usein unohdetaan tässä keskustelussa tämä on tämä on sellainen asia joka vaikuttaa sekä kaavoitukseen maan hintaan ja sitä kautta tämä vaikuttaa vaikuttaa sitten asuntojen hintaan ja tämä vaikuttaa sitten siihen onko ihmisille asuntoja ja minkä hintaisia minä toivoisin että näillä mal sopimuksilla pystyttäisiin kuntia ohjaamaan tällaiseen aktiiviseen ja yleistä etua ajavaan maapolitiikkaan sellaiseen maapolitiikkaan jossa tavoitteena on riittävä ja kohtuuhintainen tonttituotanto eikä maanomistajille voittojen tavoittelu eli kunnan pitää ottaa maapolitiikka erittäin voimakkaaseen ohjaukseen ja hankkia maata itselleen ja kaavoittaa omalle maalle tästä voi oulussa käydä vaikka opintoretkellä nämä mal sopimukset ovat muutenkin tärkeitä ja myös liikennepolitiikka sen ymmärtäminen että liikennepolitiikka on on asuntopolitiikkaa on aivan äärimmäisen tärkeää ja nämä nämä kasvukeskusten väylähankkeet ratahankkeet ratikkahankkeet ja muut pitää katsoa siinä mielessä että ne generoivat asuntotuotantoa eli niihin laitetut eurot eivät ole ainoastaan liikennepoliittisia euroja vaan ne generoivat meille uusia asuntoja ja sitä kautta helpottavat tätä asuntopulaa

koska nämä ovat aidosti yleishyödyllisiä eivät tavoittele voittoa nämä ovat yksi tärkeä toimija ja toivoisin että näillä olisi isompaakin roolia tässä meidän

ja korjausavustuksilla on oma tärkeä roolinsa ja toivon että että ne ovat jatkossakin valtion asuntopolitiikan työkaluina ja kuten täällä edustaja myller heti aluksi ansiokkaasti totesi näillä ara lainaehdoilla ja on paljon vaikutusta minä toivon että me pääsisimme tässä valtakunnassa sellaiseen pitkäjänteiseen yli hallituskausien kestävään asuntopolitiikkaan jossa olisi selvänä maalina se kohtuuhintainen asuminen kaikille mutta kyllä nyt ollaan sellaisessa suhdannetilanteessa että nyt on nyt on nimenomaan järkevä aika rakentaa ja korjata

arvoisa rouva puhemies debatissa totesin vanhojen muistelemisesta muistelen sen verran vanhoja että aika tuskaiselta välillä tämä asuntopolitiikka tuntuu aika kauan sitten vasemmistoliitolla oli sellainen tilanne että meillä oli asuntopoliittinen värisuora meillä oli asuntoministeri meillä oli ympäristövaliokunnan puheenjohtajuus ja meillä oli valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajan paikka jota itse hoidin elikkä värisuora mutta voin taata että tuskaista oli silloinkin viittaisin siihen että yhteiskuntasopimuksesta niin tämä asuntopolitiikan eräällä tavalla kuntoonsaaminen vaatisi sellaista yhdyskuntasopimusta elikkä hyvin laajaa konsensusta siitä miten tärkeästä kysymyksestä elinkeinoelämän työllisyyden taloudellisen kasvun hyvinvoinnin kannalta on sillä millä tavalla maassa on asuntopolitiikka hoidettu

miksei meillä niin kuin muualla wien valittiin muutamia vuosia sitten eräässä tällaisessa kansainvälisessä kaupunkien laatu kaupunkien hyvyys hyvän kaupungin kilpailussa maailman parhaaksi kaupungiksi

toimiva joukkoliikenne ja hyvä asuntopolitiikka wienissä vuokra asumisen osuus asumisesta on noin kahdeksankymmentäviisi prosenttia jos joku väittää että vuokra asuminen on on jotenkin semmoinen toisen luokan tai huonompi asumismuoto verrattuna omistusasumiseen niin ainakin wienin esimerkki tarkoittaa ihan muuta tämä meidän pitäisi oivaltaa niin kauan kuin kysynnän ja tarjonnan välinen suhde on niin heikko kuin se tällä hetkellä vuokra asuntotuotannossa on siinä on todella suuret riskit segregaatioon leimautumiseen vuokra asumisen imagon statuksen edelleenheikkenemiseen siitä mitä se tällä hetkellä on sen vuoksi nämä tulorajakysymykset turvapaikanhakijoiden lisääntyvä määrä ja tämä segregaatiouhka ovat tässä tarvittaisiin lähiöpolitiikkaa kaupunkipolitiikkaa ja ennen kaikkea kestävän kehityksen mukaista segregaation torjuntaa asuntopolitiikan osalta minä en sulje pois vuokra asuntotuotannosta myöskään sellaisia toimijoita kuin esimerkiksi rahastot jotka tällä hetkellä tuottavat pääkaupunkiseudulla vuokra asuntoja jos vuokra asuntotuotantoa olisi tarpeeksi ja vuokra asuntoa hakevalla ihmisellä olisi kaksi kolme vaihtoehtoa mihinkä hän haluaa seuraavassa kuussa muuttaa jos hän haluaa vaihtaa vuokra asuntoa niin ei tarvittaisi niin paljon tukijärjestelmiä eikä tukea siihen vuokratasoon vaan markkinat hoitaisivat silloin myöskin vuokratasoa kohtuullisemmaksi wienissä ei ole mikään ongelma tavalliselle palkansaajalle halutessaan perhetilanteen muutoksen takia työpaikan muutoksen takia lasten koulupaikan muutoksen takia vaihtaa vuokra asuntoa sen vaihtaa hakee netistä seuraavan mukavan asunnon ja sillä se hoituu tätä kadehdin kadehdin kovasti en tiedä kuinka hyvin arvoisa ministeri on perillä mutta uskon että on perillä tästä että monessa maassa asiat asuntopolitiikan osalta ovat todellakin paremmin sitten tarvitaan tarvitaan porkkanaa mutta tarvitaan myöskin keppiä edustaja sarkkinen viittasi ouluun ja maapolitiikan pitää olla kunnilla todella jämäkkää oulussa yhdeksänkymmentä luvulla tehtiin tämän maan historian riitaisin kovin pakkolunastuspäätös sillä päätöksellä oulun maapolitiikka saatiin vuosikymmeniksi eräällä tavalla kuntoon olen kuullut että jälkeenpäin ne kaikista suurimmatkin riitapukarit olivat loppujen lopuksi tyytyväisiä että sellainen kova ratkaisu aikoinaan oulussa tehtiin kunnilla pitää olla jämäkkyyttä pitää olla kanttia määrätä kiinteistöverotasoja rakentamattomalle tontille pitää olla valmiutta käyttää vaikka rakentamiskehotusta ja pitää olla valmiutta käyttää vaikka pakkolunastusta silloin kun yhdyskunnan yhteiskunnan ja asukkaiden etu etu sitä vaatii elikkä ei pelkkää porkkanaa vaan tarvittaessa pitää olla myöskin keppiä käytettävissä vielä tähän

debatissa mainitsinkin siinä on ihan järkeä koska poistuu sellainen riski että eräällä tavalla maksetaan omassa vuokrassa vielä toisenkin talon korjausta tai rakentamista sen lisäksi että oman talon osalta maksetaan oma osuus niin pääomakuluista kuin ylläpitokuluistakin toinen on sitten tämä varautuminen näihin tuleviin korjauksiin

minä halusin nyt vielä käyttää puheenvuoron ja sinänsä toivottaa viisaalle ministerille paljon onnea tässä vaativassa tehtävässä nimittäin eihän se ole helppoa uskon että kaikki tuki tulee oppositiostakin niille toimille joilla tosiasiassa me saamme lisää kohtuuhintaisia huom kohtuuhintaisia koteja ihmisille minä toivon että ministeri jaksaa sinnitellä ja vähän ehkä kapinoidakin omaa hallitusohjelmaansa vastaan te teitte jo yhden hyvän liikkeen eli peruitte nämä opiskelija ja nuorisoasuntoihin kohdistuvat leikkaukset ja jos tämä sama tietynlainen hallitusohjelman pikkuinen uudelleenkatselu voisi auttaa niin täältä varmasti tukea tulee sille koska isojakin haasteita kuten tässä tuli esiin tämä tilanne on koko ajan vain vaikeutumassa ja siksi olisi tärkeää saada nyt juuri tällainen kokonaisvaltainen ote missä kaikki toimijat valtio kunnat rakentajat rakennuttajat olisivat mukana tämä asuntopoliittinen tupoajattelu ja siihen nähden esimerkiksi se viime kauden sopimus että mal sopimusten yhteydessä kunnat sitoutuvat lisäämään tonttitarjontaa tiettyjä infrahankkeita vastaan oli todella hyvä ja on harmi että tämä ajattelu on nyt

ovat paitsi inhimillisesti oikein myös työllisyyspoliittisesti hyvin viisaita ja tähän hetkeen kannattaisi tarttua ja kannustaa koko hallitusta nyt ottamaan tästä esimerkiksi yksi työllistämistoimi tässä ja nyt lopuksi vielä puhemies haluan sanoa että oli miellyttävää kuulla että ministeri on käynyt lähiöissä tietenkin kun nämä haasteet ovat isot ja aloitimme kovin kokonaisvaltaisen monien hallinnonalojen yhteisen lähiöiden kehittämistyön jossa oli mukana myös muuta sektoria kuin pelkästään ministeriöt siellä oli kuntatoimijoita kirkkoa kaikkea muuta yhdessä katsottiin toimia syrjäytymisen tai tämmöisen eriytymisen ehkäisyksi

minä kyllä haluaisin ministerin kun olette nyt halunnut lähiöissä kiertää toivottaa tervetulleeksi hervantaan me me voisimme tehdä sinne esimerkiksi yhteisen vierailun eikö olisi se ihan hyvä idea ministeri

arvoisa rouva puhemies pari huomiota tästä asumiseen liittyvästä korkotukilaista on hyvä tietenkin että asumisen hintojen halventamiseksi teemme töitä koko ajan niin että pystymme tarjoamaan

halvempia vuokra ja asumisoi keusasuntoja mutta tässä keskustelussa on yksi asia unohtunut totaalisesti jos me haluamme tähän maahan oikeasti halvempaa asumista niin tämä järjetön keskittäminen on on kerta kaikkiaan saatava johonkin järkevään mittasuhteeseen eihän tässä ole enää mitään järkeä että tilastokeskukset ja monet muut viralliset instanssit laativat suunnitelmia joidenka mukaan pääkaupunkiseudulle muuttaa muutamia satojatuhansia ihmisiä vähän vähän tilastosta riippuen tilastoja olen nähnyt että tälle alueelle tulee lisää porukkaa sadallatuhannella viiva neljännelläsadannellatuhannennella tällä menettelyllähän me varmistamme sen että asuntojen hinnat tulevat nousemaan yhä yhä korkeammiksi sillä on kaksi seurannaisvaikutusta ensimmäinen on se että tavallisilla ihmisillä tavallisilla palkannauttijoilla ei ole enää varaa asua tässä kaupungissa asuipa sitten omistusasunnossa tai vuokrakämpässä molemmissa se kustannus kuitenkin kohdistuu siihen asujaan aina toinen asia on sitten se että tämä valtava kustannustennousu tiputtaa meitä kilpailluilta maailmanmarkkinoilta koko ajan pois tuotteittemme hinnat nousevat asumiskustannukset nousevat ja se johtaa siihen sitten että nyt edustaja viitanen viittoo ministeriin päin tällä ministerillä ei ole mitään tekemistä tiedän että ministeri tiilikainen on innokas haja asutuksen ja myös maaseutuasutuksen kannattaja tässä asiassa ei ministerin tarvitse ottakaa esimerkkiä ministerin hyvistä puheista jos me haluamme halvempaa asumista tähän maahan niin tämä järjetön keskittäminen johtaa lopputulokseen jolloin suomi joutuu yhä enemmän ahtaammalle tässä kilpailutilanteessa menetämme maailmanmarkkinoita koko ajan koska kustannukset nousevat ja jos kustannukset nousevat se tietää lisää palkkavaatimuksia ja se tietää lisää sitä että putoamme yhä enemmän markkinoilta joka tapauksessa meidän on tehtävä tälle asialle jotakin on hyvä että uusia lakeja tulee mutta vielä tärkeämpää on se että jos haluamme tähän maahan oikeasti kilpailukykyä biotaloutta ja ja monta muuta hyvää meidän on myös kehitettävä suomalaista maaseutua muuten tästä hommasta ei selviä ikinä

ministeri tiilikainen halusi vastata tähän ja sitten jatketaan

arvoisa puhemies vielä muutama kommentti tämä edustaja hoskosen huoli joka kirvoitti jonkunlaista ajatustenvaihtoa salissa on perusteltu mitä suurempi kysyntä on asunnoille sen suurempi paine on hintaan senpä takia oikeastaan tämä asuntopolitiikan ja rakentamisen linja tiivistyy kahteen sanaan ne ovat lisääminen ja vapauttaminen lisäämistä tarvitaan siellä missä on sitä kiistatonta pulaa ja jonoa jo nyt ja vapauttamista siellä haja asutusalueilla maaseudulla missä ei ole maasta pulaa eikä muusta pulaa vaan ainoastaan siitä että ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa omia toimiaan ja edustaja viitanen

itse asiassa lavennan tätä lähiötyötä yhdyskuntien uudistaminen on uusi nimi tälle teidänkin esilläpitämällenne työlle täällä oli
kaksi vastauspuheenvuoropyyntöä edustaja marinilla ja edustaja viitasella ja näyttää tulevan muitakin ensiksi edustaja marin
arvoisa rouva puhemies edustaja

kaupungistuminen on aivan luonnollinen ilmiö ja meidän pitää siihen varautua monilla eri tavoilla esimerkiksi sillä että lisäämme asuntotuotantoa näillä kaupunkiseuduilla sillä että lisäämme joukkoliikennettä näillä kaupunkiseuduilla sillä että tehostamme maankäyttöä kaupunkiseuduilla joihin ihmiset luonnollisesti

mielestäni on joskus vähän hämmentävääkin asuntopoliittisessa keskustelussa että samaan aikaan kun meillä on kasvukeskuksissa iso asuntopula isot haasteet toisaalla voi olla aivan toisentyyppiset haasteet niin kuin täällä on jo viitattu ja minä en sellaista vastakkainasettelua näkisi että jos kehitämme jotain niin se on niin kuin selän kääntämistä jollekin muulle tämähän on jo pitkään tiedostettu että erilaisia tarpeita löytyy mutta puhemies kun me olemme puhuneet tänään myös tästä kaikenlaisesta

mielelläni ministeriltä kysyn kun pistimme tätä energiatodistuksen uudistamistyötä eteenpäin viime kaudella niin mikä on nyt sen tilanne tuleeko tänne nyt laki jossa muutetaan tätä omakotitalojen energiatodistusjärjestelmää reilummaksi ja enemmän omakotiliiton kansalaisaloitteen mukaiseksi ja entäpä tämä

en missään nimessä tarkoittanut sitä että pitäisi lähteä ohjaamaan asumista jonnekin on tärkeää aivan kuten ministeri tiilikainen tiivisti tämän asian mielestäni parhaiten että se että kaupunkiin tuonne taajamiin nousee uusia edullisia asuntoja asujia varten on hyvä asia mutta toisessa kädessä pitää olla myös se että maaseudulla voidaan rakentaa ilomantsissa kotikunnassani on muuan kerrostalo jota on neljä vuotta rakennettu

lopettaa valitus siitä että meillä kaikki maksaa liikaa palkkatoivomukset ovat liian kovia tipahdamme kilpailusta pois ja ja menetämme yhä enemmän markkinoita emme saa tuotteitamme myytyä tämä on silloin lopetettava jos me jatkuvasti tätä keskittämistä lisäämme ja lisäämme se on seuraus

puhemies edustaja marin nosti tässä omassa puheenvuorossaan esille sen että kaupungistuminen olisi luonnollinen ilmiö osaltaan tietysti näin onkin koska ihmiset muuttavat sinne missä töitä on mutta tässä maassa kaupungistuminen on on ollut myös poliittinen valinta ja voidaan poliittisesti vaikuttaa siihen olemmeko me hajautettu yhteiskunta ja pidetäänkö tämä koko maa asuttuna ainoa mahdollisuus siihen on se että tehdään myös tehokasta aluepolitiikkaa ja huolehditaan siitä että elämisen edellytykset säilytetään koko maassa tasaisesti tämä on myös ainoa mahdollisuus siihen että koko maan voimavarat ja resurssit saadaan käyttöön sillä kasvua on haettava sieltä missä sitä ei ole

arvoisa rouva puhemies edustaja kärnä totesi että että suomessa jollakin tavalla oltaisiin harjoitettu erityisen aktiivista kaupungistamispolitiikkaa näinhän ei suinkaan ole suomessa on hyvin pitkään harjoitettu hyvin tehokasta aluepolitiikkaa ja sen takia meillä kaupungistuminen on ollut huomattavasti hitaampaa kuin monissa muissa euroopan maissa kuten esimerkiksi monissa pohjoismaissa näkisin että tämänkaltaista ongelmaa minkä tuossa esititte ei ole sen sijaan meillä on ongelma siinä millä tavalla me varaudumme siihen että ihmiset muuttavat kaupunkeihin enemmässä määrin meidän pitää varautua tähän monella eri tavalla kuten aikaisemmassa puheenvuorossani totesin niin asuntopolitiikan osalta liikennepolitiikan osalta maankäyttöpolitiikan osalta kuin monelta muultakin politiikan osalta tässä meillä on varmasti yhteistä työtä tehtävänä niin hallitus kuin oppositiopuolueissa tämä nämä rajat ylittää ja ja toivon että myös hallituspuolueiden edustajat ovat tähän yhteistyöhön valmiita

arvoisa rouva puhemies esimerkiksi edellinen hallitus solmi solmi kasvu ja kehityssopimukset ainoastaan kahdentoista suomen suurimman kaupunkiseudun kanssa ja se oli poliittinen valinta hallitus voi niin halutessaan esimerkiksi solmia näitä sopimuksia maakuntien kanssa ja vaikuttaa politiikallaan siihen että ei kehitetä pelkästään niitä kaupunkiseutuja vaan kehitetään tasaisesti ja tasapuolisesti tasapuolisesti koko maata edellinen hallitus teki erittäin merkittävän poliittisen valinnan siinä että se päätyi siihen että kehitetään pääsääntöisesti ja ainoastaan näitä suurimpia keskuskaupunkeja joiden kanssa nämä sopimukset solmittiin se on yksi esimerkki siitä kaupungistavasta politiikasta

arvoisa puhemies itsekin tartuin kiinni tähän edustaja marinin aiempaan puheenvuoroon se ajatus että kaupungistuminen tai yhteiskunnan kehitys olisi ikään kuin luonnollinen ilmiö minä itsekin näen näin että se ei suinkaan ole sitä ei keskittyminen kaupungistuminen missään tapauksessa voi olla mikään luonnonlaki kyllä se on mitä suurimmassa määrin erilaisia poliittisia valintoja minusta on on tärkeää kuitenkin se että ymmärretään ollaan hallituksessa tai oppositiossa että tämä maa kehittyy vain koko voimallaan sen takia meidän pitää pyrkiä tekemään sellaista politiikkaa että koko tämän laajan maan kaikki resurssit pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti
myönnän seuraavat vastauspuheenvuorot edustaja karimäki myller uotila ja marin

alueiden kehittämisestä kyllä se on niin että on maailmanlaajuinen megatrendi että kaupungistuminen on yleinen ilmiö ihmiset hakeutuvat kaupunkiin ihmiset muuttavat kaupunkiin niin meillä kuin muuallakin se tarkoittaa sitä että meillä on pulaa asunnoista meillä on pulaa joukkoliikenneyhteyksistä ja ne ovat niitä kysymyksiä mihin kasvukeskuksissa täytyy panostaa toki koko suomesta on pidettävä huolta ja kaikkien alueiden omia vahvuuksia painotettava ihmettelenkin kovasti kun hallitus leikkaa ympäri maakuntia ja koko suomesta laajasti junaliikennettä yhteyksiä poikittaisia yhteyksiä jolloin esimerkiksi väli jyväskylä seinäjoki lakkaa kokonaan täällä uudellamaalla kun siuntion kunta on kaavoittanut maaseutumaiseen siuntion kuntaan uutta asutusta tukeutuen raideliikenteeseen tämänkin raideyhteyden y junan olette lakkauttamassa erittäin huonoa politiikkaa joka on vielä vastoin näitä mal sopimuksia

arvoisa puhemies aluepolitiikka on tärkeää sen takia kysyisinkin montako kertaa sana aluepolitiikka näkyy tämän hallituksen ohjelmassa ei ymmärtääkseni kertaakaan sehän on näkynyt tässä tässä toiminnassa ja ja tuo liikennepoliittinen välikysymys mikä tämän istunnon aluksi luettiin kertoi karua totuutta tästä asiasta

aito valinnan mahdollisuus myös siinä missä hän haluaa asua perheineen tämä ei kuitenkaan poissulje sitä etteikö meidän pidä pitää huolta siitä että ne alueet joille ihmiset tulevat työn perässä myös ovat sellaisia alueita ja kaupunkeja missä ihmiset todella voivat asua ja

arvoisa puhemies nyt puhutaan asuntopolitiikasta ja pitäisi siinä pitäytyä kysymys kuuluu pitääkö niitä vähäisiä yhteiskunnan tukieuroja jotka kohdistetaan asumisen tukemiseen kohdistaa sinne missä on kymmenientuhansien ihmisten asuntojonot ja missä asumisen haasteet ovat kaikista kovimpia vai pitääkö niitä kohdistaa sinne missä asunnoilla ei ole mitään kysyntää ja tarvitaan päinvastoin asuntojen purkamisavustuksia kyllä kai vastaus on ilman muuta selvä nämä resurssit on kohdistettava sinne missä asumisen haasteet ovat suurimpia ja asunnontarvitsijoita on kaikista

vuoksi me ehkä olemme häviämässä niille osittain kilpailua mutta yksi kysymys normitalkoista mitä kuuluu väestönsuojien osalta normitalkoille

arvoisa puhemies edustaja uotila aivan oikein palautti tätä keskustelua takaisin tähän aiheeseen joka on asuntopolitiikka mutta kun täällä edustaja hoskonen ja muut hallituspuolueiden edustajat selkeästi kokevat tarpeelliseksi nyt jollakin tavalla herättää vastakkainasettelua kaupunkiseutujen ja välillä niin näkisin että tämäntyyppinen vastakkainasettelu on täysin turhaa me tarvitsemme aktiivista kaupunkiseutupolitiikkaa taloudenkin takia elinkeinorakenteen takia sen takia että ihmiset luonnollisesti myös hakeutuvat tällä hetkellä kaupunkeihin ja me tarvitsemme myös aluepolitiikkaa jolla pidetään koko suomi elinvoimaisena en näe mitään syytä minkä takia nämä asiat pitää laittaa vastakkain toivon että tässä myös hallituspuolueiden edustajilla on tahtoa nähdä kaupunkiseutujen kehitystarpeet näiden eri osa alueiden osalta joihin myös tämä

eli viitanen myllykoski hoskonen
arvoisa puhemies kyllä minä olen sitä mieltä että tässä maassa täytyy tehdä hyvää aluepolitiikkaa alueita tarvitsee kehittää tasapuolisesti siksi minusta oli hyvä esimerkki että tänään esimerkiksi oppositio sdpn johdolla esitti hyvin ajankohtaisen kysymyksen tästä näkökulmasta miksi maakunnissa vrn ostopalveluliikennettä leikataan raiteita vedetään rullalle ja sitä kautta nimenomaan heikennetään niitä elinolomahdollisuuksia eri maakunnissa tästä on oltu kovasti huolissaan ympäri suomea toivon tosiaan että hallitus voisi tässäkin nyt aikeensa peruuttaa ja esimerkiksi osan tästä autoveron kevennyksestä johon rahaa tuntui riittävän pistävän sitten näihin maakunnissa

me emme pääse mihinkään siksi edelleen peräänkuulutan sitä että nyt tarvitaan kokonaisvaltaista kehittämis otetta esimerkiksi erilaisia kaupunkiseutujen rakentamisprojekteja joita esimerkiksi ara rahan kautta voidaan hyvin hyvin tässä tilanteessa rahoittaa

arvoisa rouva puhemies on pakko sanoa että tässä keskustelussa edustaja hoskonen unohtaa sen että ehkä oma takapiha ei ole ihan siinä kunnossa että kannattaa tätä kärjekästä vastakkainasettelua kylvää kyllä haja asutusalueiden elinvoimaisuus ja asuminen turvataan jotenkin muilla tavoin kuin asuntorakentamisen tukemisella kyllä se on juuri niin että infra kuidut meillä sen mahdollistaminen että siellä pystytään asioimaan tekemään yhteiskunnalle tarvittavia palkkatöitä on toki sitä mutta asuntorakentamisen tukeminen ei ole niitä asuntoja pitää rakentaa sinne missä on tarvetta minä uskoisin että ne muutama sata tai nyt ollaan varmasti jo toisella tuhannella kyläkoulujen lakkauttamista kertovat siitä että sielläkin eli on turha kiistää etteikö se olisi valintaa keskustalaiset kunnat ovat erittäin paljon keskittäneet keskustoihin kouluja on lakkautettu tämä on vähän isompi asia ei meidän tästä kannata ruveta riitelemään koska tämä on fakta

arvoisa puhemies tässä nyt on edustaja myllykoskella edustaja uotilalla ja edustaja marinilla pikkuisen kuulemisen vaikeuksia mutta terästetäänpäs kuuloa minä en ole koskaan vaatinut että maaseudulle rakentamiseen pitäisi saada valtionapuja sen enempää kuin minnekään muuannekaan olen puhunut vain siitä että kun saisimme edes ne rakennusluvat että ihmiset voisivat investoida omiin rakennuksiin kesämökkeihin omakotitaloihin kerrostaloihin

maailman luonnonsuojelusäännöksillä tai muilla säännöksillä nämä ovat siellä elävää totta me emme tarvitse siellä mitään muuta kuin sen että saadaan ne ne rakennuslupahommat kuntoon kunnalle se riittää tämä tällainen turhanaikainen luonnonsuojelulla pelottelu ja työpaikkojen lakkauttaminen on se ongelma ei tämä homma koskaan ratkea ellemme saa rakennuslupia helpommalla tai sitten hyödynnettyä luonnon raaka ainevaroja puuta metsää turvetta ja ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies nyt edustaja marinin puheenvuoron viimeisen osan kanssa olen täysin täysin samaa mieltä ei meillä todellakaan ole mitään syytä lähteä luomaan tai tekemään minkäänlaista vastakkainasettelua kaupunkien tai maaseudun välillä juuri näin enkä ainakaan omaa puheenvuoroani aiemmin edes ymmärtänyt sillä tavalla että siinä olisi pienimmässäkään määrin mitään vastakkainasettelua koska peräsin juuri sitä että meidän pitää hyödyntää koko tämän laajan maan kaikkia resursseja maan kaikkien alueitten resursseja ja edustaja uotila on kysymys myös siitä että kun pyritään hyödyntämään maan kaikkia resursseja pyritään löytämään niitä työmahdollisuuksia työpaikkoja ympäri koko maata sitä kautta myös se liikkumisen tarve vaikkapa kasvukeskuksiin vähenee pitää ymmärtää se että tämä maa kehittyy myös muuta kautta kuin pelkästään kasvukeskusten kautta

arvoisa rouva puhemies edustaja korhonen kyllä vei sanat suustani ja kiitän myös edustaja marinia hänen omasta puheenvuorostaan tosiaankaan tätä vastakkainasettelua ei ole tarpeen rakentaa ja sitä ei ei pidä missään nimessä rakentaa vaan on yhdessä pidettävä huolta siitä että tämä koko maa pysyy elinvoimaisena ja asuttuna mutta kuitenkin poliittinen valinta on on se tehdäänkö näin vai eikö tehdä valitettavasti esimerkiksi edellisen hallituksen aikaan

debattia ja mikä puheenvuoro mutta toivoisin vastausta tosiaan tähän väestönsuoja asiaan meillähän on sellainen tilanne että taitavat olla albania israel ja sveitsi suomen ohella sellaiset maat joissa tällä hetkellä edellytetään asuintaloihin väestönsuojien rakentamista nähtävästi sen takia että huomenna ydinisku saattaa tulla tästä on käyty keskusteluja viime kaudella käytiin aika vilkastakin keskustelua ja tietysti olivat eri viranomaiset vähän eri mieltä tähän toivoisin vastausta ja sitten vielä siunatuksi lopuksi tästä aluepolitiikasta kyllähän me kaikki voimme allekirjoittaa sen että koko maa pitää pitää asuttuna ja kaikkien maan osien voimavarat pitää saada käyttöön ja kaikissa pitää olla toimintaa sehän on ilman muuta näin kaikki tämän nyt seuraamme sitten tämän kolmen porvaripuolueen hallituksen tekoja

arvoisa puhemies ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinmuotonsa on hyvä että tässä keskustelun lopussa näyttää löytyvän yksituumaisuus siitä että ei pidä asettaa erilaisia alueita vastakkain ei myöskään pidä asettaa erilaisia asumismuotoja vastakkain koska

asumisen muotojen pitää vastata myös ihmisten tarpeisiin eri elämänvaiheissa tästä asuinpaikkakysymyksestä edustaja myller sanoi aika hyvän lauseen alun ainakin aitoa aluepolitiikkaa on se että alueiden mahdollisuuksia vahvistetaan juuri siitä on kyse tässä maakuntakaavoituksen päätösvallan siirtämisessä ympäristöministeriöstä sinne maakuntaan että se maakunta pystyy itse omilla päätöksillään vahvistamaan omia mahdollisuuksiaan ja tarttumaan niihin ilman että sitä isoveli

väestönsuoja niin kuin muitakin tällaisia vaatimuksia mitä rakentamiselle asetetaan tullaan sitten yhtenä kokonaisuutena tarkastelemaan tässä rakentamisen normituksen yhteydessä tavoitteena on siis se että pystytään rakentamisen kustannuksia alentamaan mutta kuten aikaisemmin kerroin sen esteettömyysesimerkin avulla aina se ei ole suinkaan sitä että luovutaan joistain vaatimuksista vaan mietitään vain miten se on mahdollisimman edullisesti ja hyvin toteutettavissa en ole itse asiassa kuullut yhdenkään edustajan vaativan juuri niitä käynnistysavustuksia tai muita sinne maakuntiin tai ilomantsiin vaan ne toiveet niistä avustuksista ovat tulleet nimenomaan tänne kasvukeskuksiin

edelleen päätän siihen kiteytykseen että asumisen lisääminen ja rakentamisen vapauttaminen olkoot ne ohjenuorat lisäämistä siellä missä tarve on suurin vapauttamista siellä missä on tarpeettomia rajoituksia jotta tämä perusasia ihmisten oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinmuotonsa voi toteutua kiitän eduskuntaa erittäin hyvästä keskustelusta joka toki aika paljon laajeni tämän hallituksen esityksen ulkopuolelle mutta se hallituksen esityksen tavoite pitää kurissa vuokra asumisen kustannuksia on saanut täällä laajaa tukea ja toivon sille hyvää käsittelyä eduskunnassa
puhujalistalla vielä edustaja viitanen olkaa hyvä
arvoisa puhemies tämä puheenvuoro oli tarkoitettu tuohon debatin jatkeeksi mutta todettakoon nyt kuitenkin vielä se että kun täällä sanottiin että kovasti jotain naurattaa niin tässähän on se ongelma että ei muuten naurata vaan tässä on erittäin vakava paikka siitä kaikkein eniten huolissani että ministeri tiilikaisella on nyt tuolla taustallaan kovin heikko voisin sanoa vähän huono hallitusohjelma se on huono siinä suhteessa että ihan oikeasti täällä kasvukeskuksissa missä kiperästi tarvitaan lisää kohtuuhintaisia koteja tämä ohjelma on nyt ottamassa sitten valtion tukia muun muassa pois ja tekemässä monia heikennystoimia toisaalta kun puhumme koko maan maan edellytyksistä otan esimerkiksi investointiavustukset viime kaudella monta kertaa kysyttiin miten saamme meidän ikäihmisillemme riittävästi vaikka palveluasumista ja muuta ja me että koska tämä tarve kasvaa investointiavustusta nostetaan nyt sitä on laskettu samoin esimerkiksi lähiöiden kehittäminen eri maakunnissa meidän kaikkien lähellä on lähiöitä niitä täytyy kehittää eli eli tästä olen kantanut huolta ja ja toivon että ministeri tiilikainen nyt kuuntelee meitä täällä oppositiossa koska me olemme mielellämme sitä yhteistä täällä ihmisillä olisi kohtuuhintaisia koteja ja tietenkin siihen nähden kun puhutaan tästä byrokratiasta ja kaikista näistä tavoitteista mitkä meillä sinänsä ovat yhteisiä olisin halunnut kuulla tästä energiatodistuksesta pientalojen osalta vanhojen omakotitalojen osalta kun siellä oli myös

arvoisa puhemies

matkailuun ja hyvin moneen elinkeinoon tämä kokonaisvaikutus on todella huikea tässä laissa eivät pyöri isot rahat mutta ne ovat tosi tärkeät porotalouden kannattavuus kannattavuus on romahtanut viime aikoina todella paljon ja petotilanne on tosiaan se joka on vaikuttanut siihen kaikkein eniten meidän korkein sallittu poroluku on kaksisataakolmetuhattaseitsemänsataa mutta se on pudonnut niin että viime poronhoitovuonna luettiin ainoastaan satakahdeksankymmentäkuusituhattaseitsemänsataakuusikymmentäkuusi poroa tämä tilanne on todella huolestuttava tässä polura ei ole onneksi mitään suurempia muutoksia tämä on lähinnä päivitys voimassa olevaan lakiin sen perusteella mitä on ollut eu säädöksiä ja muita kansalliseen rahoitukseen ja muuhun liittyviä säädöksiä asioita jotka tulee hoitaa hyvä näin että on menty nyt tällä tyylillä eteenpäin poronhoitopuolella sinänsä on puhuttu hyvinkin paljon pitäisikö avata muun muassa poronhoitolaki ja ainakin minun mielipiteeni on se että poronhoitolakia ei saa avata missään nimessä eli poronhoitolakia ei saa avata mutta siinä on muutamia kohtia erityisesti nämä viljelyvahinkoasiat joitten osalta olemme nyt aloittaneet työn ja jotka täytyy saada järjestettyä niin että tämä riitatilanne saadaan hoidettua sillä meidän pitää pystyä yhdessä elämään tuolla poronhoitoalueella eri elinkeinonharjoittajien kanssa

seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisituhatta euroa on käytetty näitten viljelysaitojen rakentamiseen nämä ovat asioita mitä me varmasti tänä talvena tulemme sitten tarkemmin käymään läpi miten nämä asiat kannattaisi jatkossa tehdä mutta tässä vaiheessa tähän polura lakiin ei olisi minun mielestäni vielä tarvetta tehdä muutosta sitten muita asioita mitä tässä laissa nyt sitten on on se että on hyvä että nyt on huomioitu tämä sähköinen menettely yhä useampi poromieskin tekee nämä paperityönsä mieluummin sähköisesti eli se on hyvä huomio tässä laissa mutta samanaikaisesti pitäisi huomioida nämä sähköiset ilmoitusasiat muun muassa tuonne petopuolen asioihin petovahinkoasiat vielä tehdään

paperityönä ja ja sen ei todellakaan enää tänä päivänä pitäisi siinä muodossa olla kuten siellä on nämä esitykset ovat onneksi maltillisia ja se on hyvä että jatkossakin pystytään rahoittamaan mönkijä ja moottorikelkkahankintoja ja on hyvä että on huomioitu se että nyt jatkossa niitä voidaan rahoittaa useammin kuin aikaisemmin koska ikävä kyllä mönkijät ja moottorikelkat eivät kestä sitä viittä vuotta silloin kun

nykyiset poromiehet joutuvat tekemään töitä vielä kovemmin kuin aikaisemmin koska yhä suuremmat porokarjat ovat pienemmällä henkilömäärällä ja ja pienempi henkilömäärä joutuu tekemään yhä kovempia ja pitempiä työpäiviä nuorten asiat ovat tässä lakimuutoksessakin nyt sitten tulleet esille ja on huomioitava se että tämän viisivuotiskauden aikana tässä oli huomioitu käynnistämistuki on myönnetty neljällekymmenelleviidelle nuorelle poronomistajalle tytölle ja pojalle huom myöskin naisia on aloittaneissa nuorissa mukana elikkä on hyvä että meillä on yhä nuoria jotka ovat kiinnostuneita tästä elinkeinosta mutta sitten on pientä hiomista yhä siinä millä tavalla tämä porotalouden käynnistämistukiasia hoidetaan porotalouteen ei voi alkaa hetkessä vaan siihen kasvetaan elikkä sitä porokarjaa aletaan kasvattamaan jo ihan pienestä lapsesta lähtien miten se menee ettei sitten menetä sitä tukioikeutta kun siihen on kasvanut hiljakseen ja saanut

se ei sinänsä haittaa koska silloin kun se tuli ja se rakennettiin oli akuutti ja minulla on mielikuva että sen hoitamiseen ei enää mitään isompia toimintoja tarvita mutta sitten tässä laissa on mielestäni semmoinen ongelma joka oli jo silloin kun minä kunnassa työstin näitä rahoitusasioita kunnassa maaseutusihteerin virassa työstin näitä asioita silloinkin jo puhuttiin että kyse on poro ja luontaiselinkeinorahoituksesta ja tämä todellisuudessa tarkoittaa vain porotalouden rahoitusta tänä päivänä no hyvin pienessä määrin se on käytännössä ollut luontaiselinkeino mutta käytännössä käytetty luontaiselinkeinojen rahoittamiseen elikkä vaikka tämä antaisi mahdollisuudet niin mikä siinä on että me emme ole saaneet käytettyä sitä vielä tänne luontais elinkeinojen rahoitukseen sille puolelle olisi mahdollisuuksia koska meillä tämä luonnontuotepuoli on todella kasvava elinkeino koko pohjoisella alueella ja uskon että sillä tulee olemaan isokin merkitys mutta sitten on tämä rahoituskuvio sitä ei ole saatu ehkä rakennettua tai ei ole mielletty riittävästi millä tavalla sitä elinkeinon kokonaisuutta voitaisiin alkaa työstämään tämän rahoituksen avulla eteenpäin tämä on ehkä oman mietintänsä paikka vielä lähiaikoina muita näitä lakimuutosasioita on tässä nyt sitten tämä porotuen ikäraja joka nyt sitten muuttui elikkä nythän on ensimmäinen ei enää sitä kuudenkymmenenviiden vuoden ikärajaa ole tämä ikärajahan tuli siinä samalla menetettyä kun maatalouspuolellakin menetettiin nämä ikärajat tämän ikärajan kuusikymmentäviisi vuotta poistaminen on todella kielteinen asia sillä tämä estää nuorten mahdollisuutta jatkaa elinkeinon piirissä elikkä sukupolvenvaihdokset vähenevät todella paljon ja pahasti ja ja meidän pitää miettiä sitä löytäisimmekö me tähän tähän taasen esimerkiksi saamelaiskulttuuriin liittyviä säädöksiä joiden perusteella voitaisiin saada takaisin se vuoden ikäraja muu porotalouden lainsäädäntöasia mietin mitä tässä kokonaisuudessa olisi nyt järkevää alkaa muokkaamaan ja ne asiat liittyvät lähinnä petoasioihin lähinnä siinä on on ensimmäinen asia tämä ahma asetus joka pitäisi saada ihan ensimmäiseksi aikaiseksi

puhemies kiitän edustaja maijalaa ensimmäiseksi erittäin hyvästä puheenvuorosta porotalous on tosiaan kriisissä ja sen kriisin ratkaisemiseksi tulisi eduskunnankin yhdessä ponnistella tässä lakiesityksessä on kuten maijalakin puheenvuorossaan totesi useita positiivisia muutoksia

tukihaun mahdollisuus yksi positiivinen muutos on myös se että näiden tukihakemuksien käsittelyt siirretään nyt kokonaisuudessaan lapin ely keskukselle millä turvataan sitten tukihakemuksien tasapuolinen käsittely koko poronhoitoalueella asian jatkokäsittelyssä on myös varmistua siitä että nyt kun sitten johdannaisasetuksia sorvataan niiden niiden sorvaamisessa huomioidaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän muistion huomiot haluaisin erään näkökulman kuitenkin nostaa lakiesityksestä esille joka on mielestäni hivenen ongelmallinen se on esityksen viideskymmenestoinen pykälä jossa todetaan että saamelaiskäräjien kanssa neuvotellaan varojen ohjaamisesta porotalouteen ja muihin luontaiselinkeinoihin

rouva puhemies aluksi on tietysti todettava se tosiasia että euroopan unionissa porotaloutta harjoitetaan ainoastaan ruotsissa ja suomessa on ikävä tietenkin lukea kun tätä säädetään nyt sieltä brysselin paliskunnasta käsin joka ei ehkä sitä keskeisintä poronhoitoaluetta ole että tukijärjestelmän sopeuttaminen eu lainsäädäntöön tarkoittaa sitten tiettyjä leikkauksia kyllä on kysyttävä taas kerran säätääkö euroopan unioni riittävän suurista asioista vai liian pienistä jos sivulta kolmeenkymmeneenneljään suoraan siteerataan paliskunnan aitahanketta ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä ellei eun komissio ole antanut suostumustaan onko tämä ihan niitä komission ydintehtäviä mutta yhtä kaikki kiitoksia edellisille kollegoille puheenvuoroista ja porotalouden puolustamisesta itse tulen sitten etelälaidalta missä se on varmasti toisentyyppistä kuin savukoskella ja enontekiöllä tämä on hyvä kuitenkin meillekin se on kuitenkin ihan merkittävä elinkeino ja siihen liittyy jalostusta ja sitä kautta sitä elinkeinoketjua sitä ajatellen mitä edustaja maijala otti esille ja myöskin edustaja kärnä näistä luontais elinkeinoista luontaiselinkeinoiksi katsotaan kalastus ja metsätalous yhdessä porotalouden kanssa minä toivon myös että nyt meillä olisi rohkeutta katsoa tätä maaseudun monialaista yrittäjyyttä ja ja luoda sitä kautta edes vaikka sitten muutama muutama pysyvä työpaikka mutta kun puhutaan nimenomaan porotaloudesta ja siihen liittyvistä maataloudesta ja luontaiselinkeinoista niin ne ovat niitä meillä olevia paikallisia työpaikkoja jotka eivät karkaa kiinaan mutta sieltä myös sitten vientituotteita jonkin verran varmasti löytyy

rouva puhemies kiitoksia myös edustaja mattilalle hyvästä puheenvuorosta nyt kun ministeri on on paikalla niin kysyn jos tässä on mahdollista kysyä tässä on puhuttu nyt myös näistä luontaiselinkeinoista jotka ovat tosiaan tärkeä elementti tässä polura lainsäädännössä ja niitä ei ole viimeisinä vuosina kehitetty itse näen että osasyy siihen on se että meillä eivät ole viimeisiin vuosikymmeniin voineet

aloittaa uusia luontaiselinkeinotiloja lapissa

puheenvuoroja ei ole pyydetty joten käyttääkö ministeri tiilikainen tähän loppuun kolme minuuttia arvoisa

puhemies tosiaankin tämä nyt käsitteillä oleva lakiesitys on on annettu sen takia että pystytään näitä elinkeinotukia myös ensi vuoden alusta eteenpäin myöntämään vaikka tässä nyt sitten tämä eu tukikausi muuttuu ja pääpiirteissään tuntuu että tässä ovat ihan oikeanlaiset ratkaisut löytyneet

laajasti tätä lakia sovelletaan itse asiassa tuolla metsätaloudessa ja kalastuksen puolella on oma tukijärjestelmänsä ja näihin on sovellettu sitten muuta lainsäädäntöä nyt ei ole suoraa vastausta siihen miten tulevaisuudessa pitäisikö tätä luontaiselinkeinoasiaa laventaa odotan mielenkiinnolla mitä valiokuntakin tästä lausuu lakia nyt sitten eduskunnassa käsitellessään hyviä vinkkejä otetaan toki aina vastaan miten asiat voisi tehdä vielä paremmin

arvoisa rouva puhemies metsästyslaissa ei määritellä mitä lajin vierasperäisyydellä tarkoitetaan myös muun lainsäädännön keskeisenä puutteena on ettei vieraslajin ja haitallisen vieraslajin käsitteitä ole määritelty vieraslajiasetuksen tavoitteena on että euroopan unionin jäsenmaat ehkäisevät ajoissa ja johdonmukaisesti haitallisten vieraslajien tuontia ja leviämistä samassa asetuksessa säädetään myös toimenpiteistä unionin tasolla haitallisiksi määriteltyjen vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi mielestäni nämä kaikki edellä mainitut seikat ovat erittäin tärkeitä jo pelkästään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kansallisessa vieraslajistrategiassa on määritelty haitalliset sekä tarkkailtavat tai paikallisesti haitalliset vieraat maaselkärankaiset näistä metsästyslain viidennessä pykälässä lueteltuihin riistaeläimiin on neljä haitallista vieraslajia villikani kanadanmajava supikoira sekä minkki näistä keskityn lähinnä supikoiraan ja minkkiin koska niitä tavataan lähes koko maan alueella vieraslajiasetuksen seitsemännen artiklan ensimmäisen kohdan rajoitukset koskevat tarkoituksellista tarkoituksellista toimintaa saman artiklan toisen kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet myös unionin luetteloon kuuluvien vieraslajien tahattoman tuonnin tai levittämisen ehkäisemiseksi kun edellä mainitussa lauseessa sanotaan että kaikki tarvittavat toimenpiteet niin näin ei mielestäni ole tehty minkin ja supikoiran leviämisen ehkäisemiseksi vaikka paljon onkin jo tehty

saman asetuksen yhdeksännentoista artiklan mukaan jäsenvaltioiden käytössä täytyy olla toimenpiteitä joiden avulla haitallisten vieraslajien vahingolliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen siihen liittyviin ekosysteemipalveluihin ja tilanteen mukaan myös ihmisten terveyteen tai talouteen voidaan minimoida toimenpiteitä myös mielestäni on mikäli niitä vain halutaan käyttää vaatimus koskee unionin jäsenvaltion alueella jo laajalle levinneitä vieraslajeja laajalle levinneellä tarkoitetaan asetuksen artiklan mukaan haitallista vieraslajia jonka kanta on jo ohittanut kotiutumisvaiheen joka on itseään ylläpitävä ja joka on levinnyt ja asettautunut suureen osaan mahdollisesta levinneisyysalueesta jolla se voi selviytyä ja lisääntyä tällaisia lajeja ovat juuri minkki ja supikoira hirvikärpäsestä puhumattakaan asetuksen mukaisia toimenpiteitä haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi ovat lajin hävittäminen sen kannan säätely sekä lajin rajoittaminen näitä voitaisiin tehdä helposti juuri minkin ja supikoiran osalta minkki sekä supikoira tekevät erittäin pahaa jälkeä metsäkanalintukannalle sekä pesiville vesilinnuille minkin ja supikoiran metsästys onkin todellista luonnonsuojelutyötä josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut suomeen kuuluvat lajit loukkupyynti hyvä koira ovat niiden metsästyksessä edelleen tehokkaimmat keinot suomessa on ollut useita kampanjoita pienpetokantojen pienentämiseksi ja lajien torjumiseksi mikään ei näytä onnistuvan metsästyslainsäädäntöä tulisikin muuttaa keinovalon käytön salliminen tehostaisi metsästystä supikoiria voitaisiin tällöin pyytää koiran avulla haaskalta ja lopettaa ne sitten keinovalon turvin turvallisesti minkin metsästystä tulisi kohdentaa erityisesti saaristoon ja vesilinnuston kannalta tärkeille suojelualueille myös luonnonsuojelualueille arvoisa puhemies vielä kahdeksankymmentä luvulla pienpetojen nahoista sai hyvän hinnan ja ne olivat varsin tavoiteltua turkisriistaa turkistarhurit myös ostivat elävänä pyydettyjä yksilöitä nykyään pyynti on lähinnä riistanhoitoa tällä hetkellä liian moni metsästäjä antaa pienpetojen olla koska niiden metsästäminen ei ole kovin tuottavaa nahasta saatava hyöty ole suuri eikä luonnonnahkaa arvosteta kovinkaan paljon mikäli pienpedot pystyttäisiin hyödyntämään paremmin metsästäjiä voitaisiin kannustaa enemmän pienpetojahtiin mielestäni minkin ja supikoiran pyynnistä tulisi maksaa esimerkiksi viiden euron riistanhoitopalkkio per pienpeto tämä lisäisi entisestään metsästysintoa pienpetojen pyyntiin ja olisi erityisesti monelle työttömälle ja nuorelle metsästäjälle mahdollisuus lisäansioon suomessa vuosittain pyydettävien yli supikoiran raatoja voitaisiin myös käyttää biopolttoaineena tähän kävisi erityisesti supin nahan alusrasva hallitusohjelmassahan on yhtenä kärkihankkeena olla juuri edelläkävijä biopolttoaineiden hyväksikäytössä miksi ei myös tässä asiassa hirvikärpänenkin on venäjältä tullut vieraslaji kukahan niille tekisi jotain

arvoisa

täytyy kiitellä edustaja kulmalaa erinomaisesta puheenvuorosta kuten tuli todettua tämä laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta on todella tarpeellinen vieraslajit ovat suurin alkuperäislajien sukupuuttoja aiheuttava tekijä euroopassa ja niistä aiheutuu mittavia taloudellisia vahinkoja jatkopohdinnassa kun asiaa kehitetään pitäisin tärkeänä että pohtisimme sitä voitaisiinko vieraslajien pyyntivalikoimaa laajentaa sallimalla pyynnissä keinovalon käyttö tämä helpottaisi esimerkiksi minkin ja supikoiran metsästystä edustaja kulmalakin otti puheenvuorossaan esille tämän riistanhoitopalkkion olisi tärkeää että erityisesti supin ja minkin osalta siirryttäisiin jonkun tyyppiseen pyyntikorvausjärjestelmään jolloin tämä metsästäminen tulisi taloudellisesti kannattavaksi ja totta kai on positiivista mikäli voitaisiin jopa hyödyntää tuotteita sitten biopolttoaineina tässä lakiesityksessä määritellään vieraslajeiksi sellaiset lajit jotka on kirjattu euroopan unionin vieraslajiluetteloon olemme saaneet kuitenkin tiedon maa ja metsätalousministeriöltä että alustavien tietojen mukaan minkkiä ei oltaisi kirjaamassa tähän tähän listaan esitän hartaana toiveenani ministerille että suomi pyrkisi nyt kaikilla tavoin neuvotteluissa siihen että minkki saadaan kirjattua vieraslajilistalle myös euroopan unionissa jolloin tämä laki koskettaa myös sitä kiitos

arvoisa rouva puhemies lakiesityksen yleisperusteluissa todetaan vieraslajit voivat uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla niiden kanssa samoista resursseista saalistamalla levittämällä tauteja ja loisia tai risteytymällä luonnossa niiden kanssa suomen luonnosta on varmuudella tavattu suden ja koiran risteymiä hybridejä joiden käytös poikkeaa molempien kantaisiensä käytöksestä niiden alkuperää ei ole kyetty selvittämään mutta tiedetään että venäjällä tarhataan koirasusia turkistarkoituksessa ja myös koulutetaan niitä rekikoirakäyttöön on mahdollista että tarhoilta karanneet koirasudet ovat risteytyneet susien kanssa ja niin edelleen metsästäjät monet vastuuntuntoiset eläintutkijat ja ainakin suomen kennelliitto pitävät koirasusia vaarallisina ihmisympäristössä koirasusien ominaisuuksien periytyminen on vaikeasti ennustettavaa ja osa koirasusista voi käyttäytyä arvaamattomasti ainakin usassa on ihmisiä jopa kuollut koirasusien puremiin näin ollen koirasudet ovat kiellettyjä eläimiä monissa yhdysvaltain osavaltioissa sekä myös naapurissamme ruotsissa mielestäni villi koirasusi ei kuulu suomen luontoon ja on sen vuoksi poistettava haitallisena vieraslajina osa vastuuntuntoisista metsästäjistä onkin poistanut hybridejä luonnosta mutta poistotapahtuma on ongelmallinen sillä hybridin poisto sekoitetaan monta kertaa aidon suden poistoon ja sen vuoksi poliisi käynnistää pitkän ja kalliin esitutkinnan jonka rikosnimikkeenä on yleensä törkeä metsästysrikos on ensiarvoisen tärkeää lisätä suden ja koiran risteymä lakiin jos risteymää ei voida lisätä lakiin on se ehdottomasti mainittava lakia täsmentävässä asetuksessa

arvoisa rouva puhemies kun tätä lakiesitystä tässä selailee ja viimeistään siinä vaiheessa kun kuunteli nämä edellisten edustajien ansiokkaat puheenvuorot täytyy tulla siihen lopputulemaan että lakiesitys on todellakin tarpeellinen minä ymmärrän sillä tavalla että tämä lakiesitys on kuitenkin sidoksissa myös aika aika tavalla unionin lainsäädäntöön ja ja sen myötä ymmärrän myös niin että kansallisesti on huolehdittava siitä että näillä eu säädöksillä ei vaaranneta sitten mitään suomalaista elinkeinotoimintaa kai yksi tyyppiesimerkki voisi olla joku täplärapujen istutus ja ja kasvatus mutta todella tässä on kansallisista eduista myös tältä osin huolehdittava vieraslajien torjunta ja leviämisen estäminen on on todellakin tarpeellista ja ja ennaltaehkäisy on tietysti tässä ehdottomasti halvin ja ja tehokkain tapa tähän on varattava tietysti riittävät resurssit ja rahoitus ja kun ministeri on paikan päällä niin aina pitää käyttää tilannetta hyväksi ja kysyisin kun ministeri tämänkin lakiesityksen tuntee millä tavalla ajattelette tähän torjuntaan tarvittavien resurssien riittävyyttä ja tarvetta

arvoisa puhemies rahasta on aina pula ja niin varmasti tässäkin eli tässä ei ole näkymää siitä että pystyttäisiin nyt jotenkin lisää rahoja osoittamaan tämän lain toimeenpanoon mutta niin kuin täällä ovat edustajat todenneet tarpeellinen tämä on tuo edustaja kulmalan esitys missä hän laajasti kuvasi tätä supikoiran ja minkin haitallisuutta suomalaiselle luonnolle oli hyvä hyvä katsaus ja nämä ovat ehdottomasti ne meidän luontoon haitallisimmin vaikuttavat vieraslajit täältä eläinpuolelta sitten meillä on tietysti hyvin kiusallisia vieraslajeja niin kuin nämä jätti ukonputket myös lupiini jossain määrin on aika kelju koska niitten hävittäminen ja poistaminen on todella vaikeata kun ne valloilleen sitten pääsevät täpläravun edustaja korhonen mainitsi ja tämä oli oikeastaan sellainen huoli kun meillä kuitenkin tämä raputalous hyvin pitkälle perustuu täplärapuun koska tuo jokirapu on rapuruton takia valtaosasta vesistöjä hävinnyt että mikä nyt sitten tämän eun vieraslajilistan ja meidän ravustuksen suhde on asia on saatu onnellisesti ratkaisuun eli vaikka tuo täplärapu on tällä listalla niin meidän ei tarvitse ryhtyä aktiivisesti edes yrittämään sen hävittämistä vaan sitä kantaa voidaan rajoittaa syömällä jos nyt sanottaisiin tällä tavoin eli täpläravun pyynti ja hyödyntäminen on edelleen mahdollista toki meidän täytyy jo ihan suomalaista lähtökohdista tehdä kaikkemme että myös jokirapu säilyy ja rapurutto ei sitten leviä uusiin vesistöihin tältä osin meidän rapustrategiaamme täytyy nyt varmaan hieman päivittää mutta hyvä asia on se että ravustus ja täpläravun pyynti voivat

arvoisa rouva puhemies hyvä hallitus tekee vain tarpeellisia lakiesityksiä ja niin myös tämän tämän lakiesityksen osalta tämän lakiesityksen koskettamat vesijättömaathan ovat olleet kohtuullisen iso iso ongelma niiden asema on ollut omistuksellisesti hyvin hyvin epäselvä ja ja tämän epäselvän omistusoikeuden myötä epätietoisuus on koskettanut monissa tapauksissa myös näitä naapurikiinteistöjen omistajia kaiken kaikkiaan tämä esitys noin nopealla selaamisella näyttää näyttää hyvältä ehkä siellä on lainausmerkeissä pykälien sisällä muutamia pieniä epäselvyyksiä jotka varmaan valiokuntakäsittelyssä nyt sitten sitten selvitetään tähän lakiin näyttää sisältyvän myös kirjauksia kiinteistötoimitusten osalta ja täytyy nyt todeta se että nämä kirjaukset ovat ovat ainakin siltä osin erittäin myönteisiä että että näitten kiinteistötoimitusten kustannuksia pyritään alentamaan ja tietysti tässä täytyy toivoa että nämä kiinteistötoimitusten alenevat kustannukset eivät kohdistu vain vain viranomaisiin vaan siitä pystyvät sitten hyötymään myös myös itse toimitusten kohteet

arvoisa puhemies maatalouden kannattavuus on vajonnut erittäin heikoksi kuluvana vuonna salissa oleva asiantunteva edustajaporukka varmasti tietää nuo syyt ja senpä takia tässä on yritetty myös käytettävissä olevien varojen puitteissa tähän kannattavuusongelmaan puuttua eussa laadittiin kansallisia kriisipaketteja jotka tietenkin menetyksiin nähden jäivät kovin vaatimattomiksi mutta aina jokainen miljoona on tervetullut tässä tilanteessa hallitus lisäbudjetissaan syyskuussa osoitti kaksikymmentä miljoonaa lisämäärärahoja tähän maatalouden kannattavuuskriisin hoitamiseen ja nyt tämä käsitteillä oleva lakiesitys on sitten se vastaus siihen miten näitä kriisirahoja pystytään nimenomaan velkaantuneille ja investoineille tiloille kohdentamaan koska se oli se painopiste tässä

lisätalousarviopäätöksessä juuri pahiten velkaantuneitten ja hiljattain investoineiden tilojen auttaminen tässä vaikeassa tilanteessa

täällä on puhujalistalla monia hyvin asiantuntevia edustajia joten en mene tässä yksityiskohtiin koska valitettavasti joudun itse myös keskustelusta pois lähtemään mutta tämä keskustelu on hyvissä käsissä epäilemättä tässä salissa vielä vain tästä maatalouden kassakriisin asiasta haluan todeta sen että eun maatalousneuvoston päätöksellä samalla kun päätettiin näistä kansallisista kriisipaketeista päätettiin siitä että on mahdollista maksaa korotettuja tukiennakoita viljelijöitten maksuvalmiuden helpottamiseksi tämä päätös tehtiin syyskuun puolivälissä ja niin paljon kuin meillä on aiheestakin ja aiheetta välillä hallintoa tässä maassa kritisoitu niin tässä kohtaa suomi ja tuo eu komissio toimivat ripeästi yhteen ja noin kolme viikkoa tämän ministerineuvoston päätöksen jälkeen pystyttiin viljelijöitten tileille tilittämään näitä lfa tukia

ennen tätä päätöstä olisi ollut mahdollista eli tässä kohtaa tämä oli ehkä se merkittävin viljelijöitten maksuvalmiustilannetta helpottava asia ja nyt myöhemmin vielä tämän loppuvuoden aikana jonkun verran lisää näitä korotettuja ennakkomaksuja tulee tässä lakiesityksessä todella luodaan ne raamit ja tätä kansallista kriisitukea nyt sitten kohdennetaan velkaantuneille ja hiljattain investoineille tiloille tämä on todella tervetullut toimenpide vaikka tietenkin raha on aina rajallista niin olen tyytyväinen että tässä tiukassa taloustilanteessa on pystytty tämänkinkaltainen raha irrottamaan ja nyt se sitten ripeästi varmasti viedään lainsäädännössä päätökseen niin että maksatukset voivat mahdollisimman pikaisesti myös tämän lain nojalla alkaa kiitoksia

puhemies kiitokset ensinnäkin ministeri tiilikaiselle siitä että tämä esitys on tullut tänne eduskuntaan näin ripeästi synkempi puoli on sitten tämä ministerin itsensäkin toteama toteama rahan niukkuus kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa siitä pitäisi riittää velkaantuneitten ja investoineiden viljelijöiden talouden tilanteen korjaamiseen ja sitten myöskin näiden venäjä pakotteitten venäjä pakotteitten ongelmien hoitamiseen puolet nyt sitten menisi tähän velkaantuneisuuden hoitamiseen ja puolet suurin piirtein venäjä pakotteitten hoitamiseen meillähän on on tosiaan se tilanne että on aika paljon nuoria aika syvästi velkaantuneita viljelijöitä ja ja jos nyt tämmöinen viljelijä valitettavasti voi saada vain muutaman tuhat euroa tässä avustusta todennäköisesti parhaassakin tapauksessa niin se ei tilannetta tietysti kovin paljon korjaa toivoisi että voisi tulla tämän velkaantuneisuuden hoitamiseen vielä jotakin jatkoakin tässä ajan kuluessa myöskin nämä venäjä pakotteet näyttävät olevan vääjäämättä voimassa ainakin ensi kesään asti ja jos tästä nyt maidontuottajalle tulee litraa kohti laskettuna etelässähän se maksetaan maksetaan tietysti eläinkohtaisesti tuommoinen vajaa puoli senttiä litralta niin ei sekään ihan kesää taida tehdä ja sianlihan tuotanto on aika suurissa likviditeettivaikeuksissa sinne pitäisi tietysti mielellään saada eu tukea jossa ei ole tuota de minimis tuen asettamaa kolmen vuoden viidentoistatuhannen euron ylärajaa

positiivinen yllätys että tämä kriisipaketti annettiin näin nopeasti

arvoisa puhemies kuten ministeri täällä totesi maatalouden todella hälyttävän heikko kannattavuustilanne on johtanut tällaisen erityisen tuen tarpeeseen ja kuten myös ministeri totesi parasta tässä tämänhetkisessä tilanteessa on varmaankin se että näitä edellisen hallituksen aikana voimaan tulleita tukimaksatusten myöhästymisiä tai venymistä on nyt saatu kurottua takaisin nopeampaan rytmiin ja niin kuin ministeri totesi tukiennakot pystyttiin sittenkin maksamaan korkeamman tasoisina kuin mitä vielä alkusyksystä tiedettiin tästä erityiskiitos ministerille ripeästä toiminnasta tukiennakkojen prosenttiosuuden korottamisen vaatimisessa ja kiitokset myös hallitukselle kuten tässä edelle sanottiin siitä että tähän kriisipakettiin on kaavittu kasaan tarvittavat varat ja etenkin siitä että tämä esitys on tullut nyt näin nopeasti tänne meidän käsittelyyn esitys sinällään on valtaosiltaan hyvä oikeastaan sen ainoa heikkous on sen kuuluminen de minimis tukien piiriin mikä rajaa pois osan muuten tuen kriteerit täyttävistä hakijoista tämä on todella hankala asia osalle velkaantuneista tiloista tai vastikään investoineista tiloista mutta tietääkseni ei ole olemassa muuta tapaa tämän tuen maksamiseen kuin tämä de minimis tukijärjestelmä pidän hyvänä että tuki pohjautuu vuoden kaksituhattakymmenen kriisitukipykäliin se varmistaa myös sen tuen eun lain mukaisuuden ja siten nopean maksatuksen ja ei voi korostaa liikaa että juuri tämä nopea maksatus on tässä nyt avaintekijöitä

rouva puhemies erinomaisten puheiden jälkeen jää varsin vähän sanottavaa mutta myös minä haluaisin kiittää ministeriä ja hallitusta erittäin ripeästä ja hyvästä toiminnasta nyt on tärkeää että saadaan tämä laki myös nopeasti eduskunnasta läpi ja tuet maksatukseen haluan myös muistuttaa tätä salia siitä että elinvoimainen alkutuotanto itse asiassa luo pohjan koko valtion turvallisuuspolitiikalle ja nyt kun viljelijät ovat kriisissä niin on äärettömän tärkeää että hallitus on reagoinut siihen sillä vakavuudella joka sille kuuluu

arvoisa rouva puhemies maatilojen heikko kannattavuus heikko maksuvalmius on on tosiasia ja erityisen ongelmallistahan tässä on se että nämä syyt syyt tähän ovat maatilojen maatilojen ulkopuolella kansainväliset ja niin edelleen syyt joka tapauksessa maatilojen tilannetta ajatellen tämä hallituksen esitys on on todella todella kiireellinen todella tarpeellinen minä itse näen näen myös sillä tavalla että on totta kai järkevää että tämä tuki nytten kohdennetaan sitten tilojen suhteellisen velkaantumisen perusteella näen tärkeänä sen että että tukea maksetaan nyt kohdennetusti nimenomaan investoineille ja velkaantuneille tiloille toki on todettava sama mikä täällä muissakin puheenvuoroissa on jo todettu että maatilojen kriisiin nähden nämä käytettävät määrärahat ovat kovin vaatimattomia ja tämänkin myötä on tietysti tärkeää että nämä tuet pystytään maksamaan mahdollisimman pikaisesti mutta kuten edustaja kivirantakin täällä täällä sanoi maatilojen kriisi on on niin niin syvä että tällä kriisituella ei mitään isoa myönteistä ratkaisua tulla tulla saamaan aikaiseksi ja sen myötä on kyllä tavattoman tärkeää että näille pahoin velkaantuneille tiloille pyritään hakemaan myös muita erillisiä ratkaisuja jatkossa

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia lakiin tehtäisiin muutokset joita vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen ratifiointi edellyttää tällä hetkellä kehitysvammalaissa on vain yleissäännös rajoitustoimenpiteiden käytöstä perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä on kuitenkin käytetty erityishuollossa ilman tarkempia lainsäännöksiä jotka turvaavat heikossa asemassa olevien täysin toisten huolenpidosta riippuvaisten ihmisten ihmisoikeudet

arvoisa puhemies suomi on allekirjoittanut

edellä edustaja karimäki jo siteerasi artiklaa neljäntenätoista siinä sanotaan että vammaiset henkilöt nauttivat yhdenmukaisesti muiden kanssa oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen eivätkä joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi arvoisa puhemies onko meillä suomessa sitten näin suomen sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö hyvin koulutettua ja osaavaa väkeä olen lähes neljä vuosikymmentä tehnyt työtä terveydenhuollossa ja uskallan kyllä vakuuttaa että näin on ja myös että henkilökunta osaa olla hyvinkin empaattinen myös vammaisia henkilöitä kohtaan kuitenkin olen myös nähnyt mitä erikoisimpia vammaisten vapauden rajoittamisia tiedämme että osa vammaisiksi luettavista ihmisistä on täysin omatoimisia mutta osa heistä tarvitsee apua lähes joka hetki joku vammainen voi olla ajoittain käytökseltään hyvinkin haastava ja saattaa toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa ja vaaraa niin itselleen kuin myös toisille tällaisiakin tilanteita olen nähnyt arvoisa puhemies ongelma on siinä että suomen lainsäädäntö ei ole ollut tarkka näissä asioissa joihin tämä yleissopimuksen neljästoista artikla viittaa hallitus on valinnut ratkaisuksi kehitysvammalain korjaamisen edellinen hallitus oli tehnyt esityksen että korjattaisiin lakia sosiaaliasiakkaan asemasta ja oikeuksista mutta se laki ei ehtinyt keväällä valmistua tässä lakiehdotuksessa korjataan kolmattakymmenettätoista pykälää joka nykyisellään on oikeastaan jopa perustuslain vastainenkin salliessaan vapaudenriiston varsin epämääräisin perustein useita muitakin nykyisen kehitysvammalain sanamuotoja korjataan mutta vammaisen perusoikeuksien kannalta merkittävintä ovat

pykälään tehtävät lukuisat muutokset ja lisäykset näillä muutoksilla selvennetään ja tarkennetaan nimenomaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta sen mahdollista rajoittamista eri tilanteissa tämän lain voimaantulon jälkeen vammaisia ihmisiä hoitavat ja heistä huolehtivat ihmiset voivat tukeutua suoraan lakiin ja sen sanamuotoihin ja määräyksiin myöskin näiden päätösten muutoksenhakuun tulee selkeyttä

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin kariutui vaalikauden lopulla mutta lainvalmistelua on edelleen jatkettava kiireellisesti viime kauden valmistelun pohjalta niin sanottua itsemääräämisoikeuslakia tarvitaan sitä sovellettaisiin sellaisiin asiakasryhmiin joiden kognitiivinen toimintakyky on alentunut arvioiden mukaan se tarkoittaa suomessa noin kahtakymmentäkolmeatuhatta muistisairasta ja muutamaa tuhatta kehitysvammaista henkilöä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä parannamme ensi vaiheessa vammaisten ihmisten oikeuksia mikä on tietenkin tärkeää mutta merkittävä määrä muistisairaita jää valitettavasti lain ulkopuolelle valmistelussa on on otettava huomioon että ihmisten perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain jos se on välttämätöntä on hyvä että itsemääräämiseen liittyvä lainsäädäntö on hyvin yksityiskohtainen ja sillä voidaan myös hyvin yksityiskohtaisesti muun muassa niin ovien lukitsemisesta sänkyyn sitomisesta kuin tilanteista joissa ihminen vastustaa esimerkiksi peseytymistä ja ruokailua nyt on tärkeää että säädöksiä laajennetaan kehitysvammaisten ihmisten lisäksi myös muistisairaisiin ihmisiin koska suomesta puuttuvat tällä hetkellä selkeät säännökset näiden ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta ja vahvistamisesta toisaalta nämä säädökset myös vahvistaisivat kirjauksia nimenomaan hoitotyötä tekeville antaisivat selkäno jan työn tekemiselle huomionarvoista on että puutteellisten säädösten takia tällä hetkellä vammaisilta tai muistisairailta saatetaan jopa estää liikkuminen turvallisuuteen vedoten näin ollen monet ikäihmiset jäävät ilman esimerkiksi ulkoilun terveysvaikutuksia ulkoilunhan on todettu olevan fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa joka vähentää tutkitusti muun muassa infektiosairauksiin sairastumista muistisairaiden ahdistuneisuutta ja myös kivun tunnetta tulevaisuudessa onkin erityisen tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta ulkoilumahdollisuuksista ja ulkoiluun liittyvistä hyödyistä resursseista ja kustannuksista ja ne tulisi myös sisällyttää itsemääräämisoikeutta vahvistaviksi tekijöiksi lainsäätäjien hyvästä ja tärkeästäkin tahtotilasta huolimatta tarkastellessani näitä lisäyksiä tai viime kauden itsemääräämisoikeuslain luonnosta on että valitettavasti lain konkreettiset toimet itsemääräämisen vahvistamiseksi ovat kovin vaatimattomia toisaalta myös tärkeitä uudistuksia esimerkiksi äsken mainitsemaani ulkoilua ei ole lisätty itsemääräämisoikeutta vahvistavaksi tekijäksi ja oikeudeksi toisaalta en tiedä miten itsemääräämisoikeus voidaan jatkossa taata ja vahvistaa jos esimerkiksi hallituksen kaavailemat henkilömitoituksen laskut toteutuvat tarkastellessa itsemääräämistä vahvistavia ja rajoittavia pykäliä tulevaisuudessa ongelmaksi muodostuu se tosiasia että säädöksiä sovelletaan mitä moninaisimmissa tilanteissa oleviin ihmisiin pitäisikö laissa kirjata vielä selkeämmin linjaukset siitä mikä on ihmisarvoista kohtelua ja miten tätä itsemääräämistä positiivisella tavalla konkreettisesti tuetaan laki ei saa painottaa ihmistä rajoittavien toimien säätelyä vaan päätavoitetta eli heikommassa asemassa olevien ihmisen rajoittamisen vähentämistä ja ihmisoikeuksien toteutumista nämä esitykset ovat kuitenkin hyvä alku ja kokonaisuuden ja jatkon kannalta tärkeitä ja tarpeellisia

puhemies tämän lakiesityksen suomi voi ratifioida vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen on tärkeää että saamme lopultakin tämän asian hoidettua kuntoon tavoitteena on vahvistaa erityishuollossa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä käytännössä rajoitustoimenpiteiden käyttö vaihtelee hyvin paljon eri hoitoyhteisöjen välillä sillä kysymys on usein työyhteisön kulttuurista työntekijöiden ammattitaidosta ja osaamisesta sekä erityisesti asenteista kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä mutta samalla toivon että valmistelussa oleva laajempi itsemääräämisoikeuslaki tulisi nopeasti eduskunnan käsittelyyn viime kaudella aloitettu lainvalmistelutyö pysähtyi perustuslakivaliokuntaan

kiire sillä esimerkiksi muistisairautta sairastavien kohdalla hoidossa on paljon turhaa itsemääräämisoikeuden rajoittamista on muistettava että turhien rauhoittavien lääkkeiden käyttökin on kemiallista rajoittamista ja erityisesti näitä toimenpiteitä muistisairaiden kohdalla käytetään paljon mikään laki ei yksin turvaa itsemääräämisoikeuden toteutumista mutta laki antaa ammattihenkilöiden toiminnalle oikean suunnan ja ja reunaehdot

arvoisa rouva puhemies on todellakin suuri päivä lähenemässä kun kehitysvammaisten ykn sopimus voidaan pikkuhiljaa saada ratifioitua myös minä omalta osaltani kiittäisin erittäin hyvistä puheenvuoroista ja ja tuon myös terveisiä oltuani hyvin tiiviissä yhteistyössä vammaisen lapsen äidin kanssa mielenkiinnolla odotimme mitä pykälät esimerkiksi tästä itsemääräämisoikeudesta ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta tuovat tullessaan ja toisaalta tästä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta koska niihin liittyy sellaisia kysymyksiä ehkä huolia ja pelkojakin millä tavalla asiat lakipykälissä esitetään täytyy sanoa että kun näitä lakipykäliä luin ja myös luettiin yhdessä niin niin oli ilo todeta että lainvalmistelu mielestämme on ollut hyvää ja tämä teksti vammaisten henkilöiden oikeudet ja myös tämä itsemääräämisoikeus siihen liittyvät asiat ja myös se tahdosta riippumaton erityishuolto ja nimenomaan se että vammaisuus sinänsä ei ole peruste määrätä henkilöä tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon vaan se määritellään ihan muuta kautta on ja tuon terveiset sanoisinko kentältä ja kiitokset myös tähän saliin toinen asia minkä haluaisin nostaa esiin ajatellen myös vammaisia lapsia on tämä yleissopimus lapsen oikeuksista mikä koskettaa siis myös vammaisia lapsia haluaisin sen tuoda myös tässä esiin että ykn lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus turvaa osaltaan lasten yhdenvertaista kohtelua siis myös vammaisten lasten yleissopimuksen perusteella julkisen vallan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu lapsen molemmilla vanhemmilla on ensisijainen velvollisuus huolehtia lapsen tarvitsemasta huolenpidosta ja kasvatuksesta sopimuksessa määrätään myös lapsen oikeudesta elää ensisijaisesti vanhempiensa kanssa ja lapsen etuun perustuen mahdollisuudesta erottaa lapsi vanhemmistaan lisäksi sopimusvaltiot takaavat lapsille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä omaa kehitystään vastaavasti itseään koskevissa asioissa lapsella on myös oikeus yksityisyyteen ja tämä kaikki koskee siis myös

arvoisa puhemies viime kaudella seurasin läheltä ja tarkkaan itsemääräämisoikeuslain valmistelua ja ja todellakin ilokseni voin todeta että ajattelutapa on muuttunut se itse asiassa muuttui jo sen viime kauden aikanakin

arvoisa puhemies tärkeintä tässä lakiesityksessä on potilasturvallisuuden vahvistaminen ja ja toiseksi tavoitteena on edistää ammattihenkilöiden liikkuvuutta potilasturvallisuuden kannalta kielitaitovaatimus on keskeinen tämä lakiesitys on siis kannatettava mutta en ole vielä hyvin tarkkaan pystynyt perehtymään sisältöön en siis ota siihen sen kummemmin kantaa jos ministeri olisi ollut paikalla olisin kysynyt onko tässä lakiesityksessä huomioitu kuntoutusohjaajat ja ja toivoisin että valiokunnan käsittelyssä mietittäisiin pitäisikö tähän lakiin jollain tavalla saada myös kuntoutusohjaajien ammatti arvoisa puhemies haluan nostaa vielä yhden tärkeän asian esille vaikka se menee hiukan tämän lakiesityksen ohi tai tai sivuun ammattihenkilöiden pätevyys on tärkeä asia ja hyvä että se määritellään tarkasti mutta terveydenhuollon ammattilaisten opettajien pätevyyksien määrittely onkin tällä hetkellä paljon epämääräisempää yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat suhteellisen vapaasti määritellä kuka opettaa tulevia ammattilaisia minun käsitykseni mukaan yliopistoissa itsesäätely toimii suhteellisen hyvin mutta valitettavasti minä tiedän tälläkin hetkellä ammattikorkeakouluja joissa sairaanhoitajaopiskelijoille ammattiaineita opettaa esimerkiksi kemisti tai bioanalyytikko joilla ei ole siis mitään omaa käsitystä tai kokemusta juuri sairaanhoitajan työstä ja nyt en puhu yleisistä aineista vaan puhun nimenomaan ammattiaineista siitä perustyöstä jota se sairaanhoitaja tekee minusta voidaan aiheellisesti kysyä millä kompetenssilla kemisti opettaa sairaanhoitajan työtä tuleville sairaanhoitajille minusta tämä on sellainen asia josta pitäisi pitäisi miettiä jotain säädöksiä

puhemies käsittelyssä oleva lakiesitys liittyy osaltaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöönpanoon suomessa ja todellakin tämän esityksen tarkoituksena on kehittää ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää sujuvammaksi edistää ammattihenkilöiden liikkuvuutta edistää potilasturvallisuutta ja todellakin vahvistaa potilaan ja ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa tähän asiaan on meidän sosiaali ja terveysvaliokunnassa huolella paneuduttava totean että tässä on seikkoja joita erityisesti haluan nostaa esille kuten osittainen ammatinharjoittamisoikeus me tiedämme että sosiaali ja terveydenhuollon koulutusten osaamisalueissa eli kompetensseissa on todellakin eroja eu ja eta valtioiden välillä ja on hyvin tarkkaan katsottava tämä osittaisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen terveydenhuollon ammattihenkilöille suomessa tähän paneudumme

pidän hyvänä erityisesti sitä että että kielitaidon testaaminen voitaisiin määrätä pakolliseksi myös eu ja eta valtioiden kansalaisille silloin kun tehtävällä on vaikutusta potilasturvallisuuteen tämä on odotettu uudistus suomessa ja ja todellakin kielitaito voitaisiin tarkistaa kun ammattipätevyys on muuten

pidän myöskin tärkeänä että kielitaidosta varmistutaan ennen ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöönotto oikeuden myöntämistä eli näinpäin tämän haluan tässä nähdä pidän myös tuon sähköisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa tärkeänä kun terveydenhuoltoon liittyvän työvoiman liikkuvuus lisääntyy tämä on merkittävä asia ihan lopuksi arvoisa puhemies vielä haluan kiinnittää tärkeään asiaan huomiota eli joka on osa tätä direktiivin toimeenpanoa on todella tärkeää että terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat työuransa aikana ajanmukaistaa tietojaan taitojaan ja pätevyyttään säännöllisesti eikä tämä tapahdu vain automaattisen tunnistamisen piirissä olevien ammattien sisällä ja on hyvä hyvä harkita vielä kun tätä lakiesitystä käydään läpi onko tarpeen täsmentää täydennyskoulutukseen liittyviä laadullisia ja määrällisiä suosituksia sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta

arvoisa puhemies tässä laissa ehdotetaan monia tekijöitä joiden tarkoituksena on nimenomaan edistää terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista vahvistaa ammattipätevyyttä ja tärkeätä on myös lisätä potilasturvallisuutta näitä tällaisia asioita on jo tässä edellä mainittu eli tämä eurooppalainen ammattikortti kielitaidon varmistaminen sähköinen hälytysjärjestelmä ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

se ongelmallinen asia tässä ammattipätevyysdirektiivissä on se että tässä on tarkoituksena säätää myös tästä osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta joka tarkoittaa sitä että henkilö ei saa harjoittaa kaikkea ammattiin liittyvää toimintaa vaan hänellä on rajoitettu oikeus toimia tehtävissä entisenä ison yksikön esimiehenä voin kokemuksesta sanoa sen että on kyllä täysin mahdotonta valvoa valvoa tällaisten tällaisten henkilöiden toimintaa jos jos näin näin olisi silloin kun tämä valvonta ei ei onnistu se myös tarkoittaa sitä että helposti tällä on negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja me emme varmaan missään nimessä halua sellaisia ratkaisuja täällä suomessa suomessa tehdä muun muassa lääkäriliitto farmasialiitto ja tehy ovat näissä omissa lausunnoissaan ottaneet kantaa siihen että tämmöinen osittainen ammatinharjoittamisoikeus ei sovi heidän edustamiensa ammattien

arvoisa rouva puhemies edustaja laitinen pesolan näkökannat hänen esille nostamansa asiat ovat kyllä erittäin tärkeitä ja keskeisiä ja ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa tarvitsee varmaan tarkkaan miettiä millä tavalla millä tavalla näitä sitten ehdotetaan eteenpäin lakiin laitettavaksi monia hyviä asioita tässä tässä oli yksi minkä tahtoisin nostaa esiin on mielestäni varsin helposti toteutettavissa ja erittäin tämä kielitaidon tarkistaminen myös eu ja eta maiden kansalaisilta meillä on kuitenkin potilas lääkäri suhteessa terveydenhuollossa potilaan ja hoitajien eri ammattihenkilöiden välillä erittäin tärkeää että se kommunikaatio on sellaista että puolin ja toisin tulee oikein ymmärretyksi ja varsinkin jos me ajattelemme että me haluamme että meillä on potilas keskiössä on määritelty potilaslähtöinen terveydenhuolto missä potilas tulee oikealla tavalla nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi erittäin tärkeää että on riittävän hyvä kielitaito eikä vain tietyissä teoreettisissa kielikysymyksissä vaan että se kielitaito on riittävän hyvää myös siinä käytännön kommunikaatiossa ottaen huomioon muun muassa suomalaisten moninaiset murretaustat murretaustat ja eri ikäisten ihmisten ilmaisutaidon kaiken kaikkiaan on mielestäni erittäin hyvä että tähän asiaan on on puututtu ja puututaan tarkemmin mutta näkisin että sosiaali ja terveysvaliokunnassa on kyllä syytä sitten miettiä ja katsoa pykälä pykälältä tarkemmin millä tavalla näitä määritellään mutta tervetullut lakiehdotus kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies haluan ainoastaan kiittää edustaja laitinen pesolaa tästä erittäin tärkeän asian esille nostamisesta koska jos tavoitteena on tosiaan potilasturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen niin tämä osittainen ammatinharjoittamisoikeus ei kyllä sovi suurimpaan osaan terveydenhuollon ammatteja kysymys on potilasturvallisuudesta mutta kysymys on myöskin työn järkevästä organisoinnista siellä työpaikoilla

arvoisa rouva puhemies nyt ehdotettu esitys rajaa siirtymäajan koskemaan vain velvollisuutta säilyttää yli viisi ampuma asetta turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymissä säilytystiloissa tärkeintä ampuma aseen omistajan on kuitenkin aina huolehtia siitä ettei ase joudu vääriin käsiin olipa niitä yksi tai enemmän tämänhän vastuullinen metsästäjä reserviläinen tai aseharrastaja ymmärtää jo muutenkin heille siinä ei ole mitään uutta pidän kuitenkin hyvänä että siirtymäaikaa turvakaapin hankintaan on on annettu viisi vuotta mikäli valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista tuhatsatayksi kaksituhattaviisitoista pykälä olisi tullut esitellyllä tavalla voimaan olisi se asettanut kaikkien patruunoiden säilytykselle myös kotioloissa täysin kohtuuttoman ja tarpeettoman kolmenkymmenen minuutin palosuojavaatimuksen onkin hyvä että asetus on uudelleen valmisteltavana juuri kenelläkään aseiden ja patruunoiden omistajalla ei ole paloturvakaappia valmiiksi hankittuna paloturvakaapitta patruunoitaan säilyttää tällä hetkellä yli puoli miljoonaa suomalaista aseiden säilytykseen kelpaava turvakaappi ei olisi käynyt ellei olisi ollut näyttää siinä olevaa palosuojausta käytännössä yhdistetty murto ja palosuo jaus on vain erittäin kalleissa yhdistelmäkassakaapeissa jotka asekaapin koosta riippuen maksavat useita tuhansia euroja patruunoiden säilytykseen riittävän kokoinen paloturvakaappikin maksaa useita satasia en pidä tällaista kolmenkymmenen minuutin palosuojavaatimusta aseille ja patruunoille tarpeellisena

arvoisa rouva puhemies

nyt hallituksen uudessa lakiesityksessä tiukennetaan säilyttämistä koskevaa sääntelyä niin että sekä erityisen vaaralliset ampuma aseet että enemmän kuin viisi ampuma asetta on säilytettävä sisäministeriön asetuksen mukaisessa turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymissä säilytystiloissa

myös en standardi neljätoistatuhattaneljäsataaviisikymmentä niin he saivat siihen suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton seuraavanlaisen kannanoton kyseisen testin mukainen murtosuojaus on niin alhainen että vakuutusala tuskin tulee huomioimaan ohjeistuksessaan tämän testin mukaisia säilytysyksiköitä suhtaudumme varauksin tämän standardiehdotuksen mukaan testattujen tuotteiden käyttökelpoisuuteen vertailun vuoksi mainittakoon että arvosäilytysyksiköille noudatamme standardin sfs en

yksi luokituksia siten että kahden alimman luokan tuotteita ei hyväksytä arvosäilytysyksiköksi tämä standardi sfs tehtiin aikanaan ruotsalaisen standardin mukaan vastaamaan uuden aselain vaatimuksia vaarallisiksi luokiteltavien aseiden osalta kun katsotaan ruotsin tilannetta niin heillä näyttää olevan myös edelleen voimassa kansallinen kaappistandardi joka on ss ss

ja

tämän standardin vastaavuudesta käydyssä keskustelussa ruotsissa todettiin jo vuonna kaksituhattaviisi

standardi ei vastaa poliisin vaatimuksia asekaapeille arvoisa puhemies tähän sanon evästykseksi hallintovaliokunnan jäsenille ottakaa huomioon nämä eri standardit että täyttävätkö ne täyttävätkö ne ne kriteerit mitä todella haetaan epäilen vahvasti että näin ei ole ja voin sanoa että minulla on kahdenkymmenen vuoden kokemus turva alalta

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on usein keskusteltu ampuma aselain muutoksista ja jälleen kerran on esitys jossa voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin että viiden vuoden siirtymäaika koskisi yli viiden ampuma aseen säilyttämistä hallituksen esityksessä on hyvää se että siirtymäaika on viisi vuotta mutta niin kuin tuossa äsken kuulimme tämä palosuojakaappiasia on kyseenalainen tässä esityksessä ja toivonkin että hallintovaliokunta käsitellessään asiaa erityisesti kiinnittää tähän asiakohtaan huomiota

arvoisa puhemies viime kaudella päätettiin uudesta työtapaturma ja ammattitautilaista jota sovelletaan työ ja virkasuhteessa tehtävään työhön sekä yrittäjätyöhön tämä laki astuu voimaan ensi vuoden alussa ja jo tätä lakia päätettäessä todettiin että lainsäädäntöä tulee täydentää jatkossa perhehoitajiin omaishoitajiin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuviin nyt haluankin kiittää hallitusta siitä että tämä lakiesitys tuli näin nopeasti eduskunnan käsittelyyn nyt saadaan myös edellä mainitut ryhmät asianmukaisen ammattitauti ja tapaturmalain piiriin

arvoisa puhemies eräs hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on normien purku ja tässä hallituksen esityksessä kahdeksankymmentäneljä on juuri siitä kysymys on hyvä että tulevaisuudessa päästäisiin siihen että meillä olisi vain kahdenlaisia traktorin ajokortteja perinteinen traktorin ajokortti jossa traktorin enimmäisnopeus on neljäkymmentä kilometriä tunnissa on niin sanottu t luokan ajokortti ja liikennetraktorin ajokortti jossa enimmäisnopeus on kuusikymmentä kilometriä on lt luokan traktorin ajokortti saadakseen tämän ajokortin kuusitoista vuotiaana täytyy suorittaa teoria ja käsittelykoe tätä pidän erittäin hyvänä ja tärkeänä yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevat traktorit tarvitsevat sitten jo auton ajokortin haluan kuitenkin kiinnittää tässä esityksessä huomiota tähän kappaleeseen traktorin kuljettajalta vaadittaisiin kuorma ja linja auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu kuorma auton kuljettajan ammattipätevyys jos traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma auton ajokorttia elikkä kyse on näistä isoista yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevista traktoreista vähän ihmetyttää että pitäisi tyhjääkin traktoria ajaessaan olla ammattipätevyystutkinto eikö pelkkä ajokortti riitä pidän tätä hiukan ristiriitaisena ja toivon että liikennevaliokunta ottaa käsittelyssään asian

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä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

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies

yrittäjävähennyksen piiriin kuuluvaa yritystä näistä noin seitsemän prosenttia eli yhdeksäntuhatta yritystä on ilmoittanut olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja siten mahdollisia uusien työpaikkojen luojia pienet yritykset työllistävät paitsi palkkaamalla omia työntekijöitä verkostoitumalla toisten pienten yritysten kanssa ja lisäämällä työllisyyttä myös siten arvoisa rouva puhemies siksi kristillisdemokraatit jättäneet lakialoitteen jossa ehdotamme että henkilöyhtiöiden osakkaiden elinkeinonharjoittajien sekä maa ja metsätalousyrittäjien verotusta kevennetään tekemällä näiden elinkeinotoiminnan tuloksesta viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys edellisen hallituksen aikana voimaan tullut osakeyhtiöitä koskeva yhteisöveron alennus ei nimittäin hyödyttänyt ollenkaan henkilöyhtiöitä ja elinkeinonharjoittajia henkilöyritysten verotus on myös kireämpää kuin vastaavissa tuloluokissa olevien palkansaajien yrittäjävähennys olisi oikeudenmukainen ja työllisyyttä lisäävä uudistus kataisen hallitus päätti muutoksista yritys ja osinkoverotukseen vuoden kaksituhattaneljätoista alusta voimaan tulleilla muutoksilla pyrittiin vahvistamaan yritysten kasvua ja kannustamaan uusien työpaikkojen luomiseen yritysten toimintaympäristön parantamiseen tähtäävät toimet olivat tervetulleita ja kannustettavia sillä uudet työpaikat syntyvät nimenomaan yksityisissä yrityksissä yhteisöverokannan lasku kahteenkymmeneen prosenttiin ja yrittäjän osinkoverotuksen säilyminen pääosin yhdenkertaisena ja yleistä pääomaveroa matalampana vahvistaa pk yritysten kasvun mahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä tehdyt muutokset koskevat kuitenkin ainoastaan osakeyhtiöitä eivätkä huomioi henkilöyhtiöitä ja elinkeinonharjoittajia tämä tarkoittaa että pienemmät yritykset jäävät vaille kannustinta vaikka juuri niissä on työllisyyden näkökulmasta suurin kasvupotentiaali jotta yrittäjyyspolitiikka huomioisi eri yritysmuodot tasapuolisesti tulee myös henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotusta muuttaa kannustavampaan suuntaan tämä voidaan toteuttaa luomalla yrittäjävähennys jolla henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotusta kevennetään tekemällä näiden elinkeinotoiminnan tuloksesta viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys

eduskunnan tietopalvelun syksyllä kaksituhattaviisitoista tekemän laskelman mukaan viiden prosentin yrittäjävähennys vähentäisi verotuloja yhteensä satakolmekymmentäyksi miljoonaa euroa laskelmassa yrittäjätulovähennys on tehty suoraan bruttotuloista laskennallisessa verotulojen vähentymisessä ei ole kuitenkaan huomioitu uudistuksen positiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen yrittäjävähennys lisäisi meidän mielestämme merkittävästi taloudellista toimintaa kannustaen yritystoimintaan ja mahdollistaen yritystoiminnan laajentamisen pidemmällä aikavälillä yrittäjävähennyksen käyttöönotto vähentäisi julkisen talouden kustannuksia työttömyyden hoidosta ja lisäisi verotuottoa lisääntyvän yritystoiminnan ja taloudellisen aktiivisuuden kautta

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi uusi

seuraavasti kolmeen osaan tulon veronalaisuus ja tulosta tehtävät vähennykset sen yhteen lukuun yleiset säännökset lisätään kolmaskymmenesensimmäinen a pykälä yrittäjävähennys tämän lain kolmannenkymmenennen pykälän mukaisesta jaettavasta yritystulosta vähennetään viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä

arvoisa rouva puhemies

valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeet joita eläkkeensaaja saa suomesta ja ulkomailta täyden takuueläkkeen saavat vain ne joilla ei ole mitään muita eläkkeitä muut eläkkeet vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä takuueläkkeen määrästä säädetään takuueläkkeestä annetussa laissa ja takuueläke tarkistetaan ilman hakemusta vuosittain tammikuun alusta kansaneläkeindeksillä eli kustannusten nousua vastaavasti vuonna kaksituhattaviisitoista takuueläkelain kahdeksannen pykälän mukainen takuueläkkeen määrä on seitsemänsataaneljäkymmentäkuusi euroa ja senttiä kuukaudessa hallitus esittää talousarvioesityksensä yhteydessä takuueläkettä korotettavaksi kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa mutta korotuksen jälkeenkään takuueläkkeen määrä ei riitä turvaamaan eläkkeensaajan toimeentuloa takuueläkelain tarkoituksen mukaisesti takuueläkkeen korotuksessa tulisi huomioida alhainen lähtötaso ja hallituksen muiden toimien vaikutus kaikkein köyhimpien eläkeläisten talouteen hallituksen esittämän korotuksen lisäksi tarvitaan takuueläkkeen lisäkorotus määrärahan viidentoista miljoonan euron lisäkorotuksella voitaisiin takuueläkettä korottaa vielä kymmenen euroa takuueläkkeen määrä olisi siten vuonna kaksituhattakuusitoista arviolta seitsemänsataaseitsemänkymmentäseitsemän euroa tuntuva korotus takuueläkkeisiin helpottaisi pienituloisimpien eläkeläisten mahdollisuuksia selvitä arjesta tämä koskettaa yli sataatuhatta suomalaista ja yli sadantuhannen suomalaisen selkeä ostovoiman parantaminen piristäisi myös talouskasvua arvoisa rouva puhemies suomen valtion hyvinvointi on aikanaan laitettu alulle kovalla työllä kova työ kestävät kristilliset arvot ja lähimmäisestä välittäminen ovat olleet sellainen ohjenuora jota aikanaan nykyiset ikäihmiset ovat toteuttaneet he ovat rakentaneet tätä maata vaivaa energiaa kaikkea tätä laskematta ja monet näistä sanoisinko usein perheenäidit ovat kasvattaneet lapsia uutta sukupolvea tehneet ankarasti työtä palkatta kun me ajattelemme minkälainen eläkekertymä heille on kertynyt niin se on kaiken kaikkiaan varsin pieni takuueläke on asia joka on korotuksen jälkeenkin varsin pieni

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää takuueläkkeeseen kymmenen euron tasokorotusta talousarviossa esitetyn kahdenkymmenenkolmen euron korotuksen lisäksi tämä tarkoittaisi että takuueläkkeen määrä olisi vuonna kaksituhattakuusitoista arviolta seitsemänsataaseitsemänkymmentäseitsemän euroa arvoisa rouva puhemies toivoisimme että lakialoitteemme takuueläkkeestä annetun lain kahdeksannen pykälän muuttamisesta toteutuisi sanoisinko että se on vähintäänkin oikeudenmukaista jos meillä olisi varoja enemmän esittäisimme paljon suurempaa korotusta takuueläkkeeseen mutta tämä olisi vähintä pienintä niille ihmisille jotka aikanaan ovat tehneet todella paljon aikaa vaivaa laskematta tämän valtion hyvinvoinnin ja meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa lakialoitteessa että tupakkaveroa korotetaan yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus esittää korotukseksi talousarvioesityksessään lakialoitteen mukainen tupakkaveron taso asettuisi samalle tasolle vuoden kaksituhattakuusitoista alusta kuin millä hallituksen esityksessä esitetään sen olevan ensimmäinen seitsemättä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen lisäksi esitetään sähkötupakan verottamista samalla periaatteella kuin tupakkatuotteita laki aloite tupakkaveron korotuksesta sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin arvoisa rouva puhemies tupakoinnin haitat yksilölle ovat kaikkien tiedossa myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat hyvin selkeät terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa raportissa tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät arvioidaan tupakoinnin maksavan yhteiskunnalle noin yksi pilkku viisi miljardia euroa yhteiskunnan kustannukset syntyvät terveydenhuollon kuormittumisesta tulipaloista sairauspoissaoloista ennenaikaisista kuolemista sekä tulonsiirroista kuten sairauspäivärahoista tupakoinnista aiheutuviin kustannuksiin nähden tupakkaveron taso on tällä hetkellä liian alhainen vuoden kaksituhattaneljätoista tilinpäätöksen mukaan tupakkavero tuotti valtiolle puolet sen aiheuttamista kustannuksista hallitus on talousarvioesityksessään esittänyt tupakkaveron korotusta portaittain vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista aikana nopeampi veronkorotus on kuitenkin perusteltua kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman paljon tupakoinnin lopettamiseen nopeammalla aikataululla tehty tupakkaveron korotus tulee lisäämään laitonta maahantuontia ja myyntiä tämän ilmiön hillitsemiseen tulee osoittaa riittävät resurssit asianomaisille viranomaisille myös matkustajatuonnin valvontaa tulee lisätä arvoisa puhemies on tärkeää huomioida myös uusien nikotiinituotteiden kuten sähkösavukkeiden terveysriskit ja vaikutukset nikotiini itsessään kohottaa verenpainetta kiihdyttää pulssia ja uusimman tutkimustiedon mukaan myös lisää syöpäriskiä uudessa tupakkalaissa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulee siirtää lääkelain alta tupakkalainsäädännön piiriin nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita eikä erilaisilla makuaineilla lisätä niiden houkuttelevuutta sähkösavukkeiden nikotiininesteille tulisi myös asettaa korkeaan tupakkaveroon verrattavissa oleva vero arvoisa rouva puhemies edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta annetun lain

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä liite sellaisena kuin se on laissa kautta kaksituhattaneljätoista oheisen liitteen mukaisesti

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viides yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään